päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies suomalaiset ovat huolissaan tulevaisuudestaan ja kaipaavat arkeensa helpotusta hallituksella oli kehysriihessään mahdollisuus korjata epäoikeudenmukaista talouspolitiikkaansa ja helpottaa perheiden ja pienituloisten arkea mutta toisin kävi talouskasvun ja uusien työpaikkojen sijaan sipilän hallitus kurittaa köyhimpiä ihmisiä ja suomalaisia perheitä pääministeri sipilä vastoin vaalilupauksia te leikkaatte tasoa lapsilisistä työttömän peruspäivärahasta työmarkkinatuesta kotihoidon tuesta takuueläkkeistä rintamalisästä vammaistuesta ja sotilasavustuksen perusavustuksesta muun muassa nämä leikkaukset koskettavat satojatuhansia perheitä työttömiä ja eläkeläisiä pääministeri sipilä tämä on arvovalinta kysyn teiltä miksi te lisäätte eriarvoisuutta suomessa

arvoisa puhemies tämän leikkauksen takana on hallitusohjelman kirjaus joka löytyy myöskin sosialidemokraattien vaaliohjelmasta eli indeksit jäädytetään nyt kun inflaatiokehitys on on ollut vähäisempi niin niin päätimme sillä tavalla että teemme sitä päätöstä vastaavan euromääräisen leikkauksen joka jää näistä indekseistä vajaaksi kaikki kohdistuvat juuri niihin hallitusohjelmassa määriteltyihin indeksien jäädyttämiskohteisiin mitä tulee tähän kysymyksen toiseen osaan talous ja työllisyyskehityksestä viime kaudella tuli satatuhatta uutta työtöntä jos näitä työttömiä ei olisi tullut viime kaudella sataatuhatta lisää niin meidän ei tarvitsisi nyt leikata yhtään sen takia tarvitaan aivan uudenlaisia toimia tällä kaudella siihen että työllisyysaste saadaan nostettua seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin

puhemies koska tämä kysymys tulee varmasti dominoimaan tätä kyselytuntia niin haluan heti aluksi kertoa sen mittakaavan ja puitteet joissa me liikumme tässä keskustelussa hallitus pyrkii sopeuttamaan neljä miljardia euroa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasossa jotta me pysymme sopeutusuralla niin tässä kehyspäätöksessä jouduimme tekemään sopeutuksia kolmensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron edestä ne jakautuivat

indeksijäädytysten korvauksia kaksikymmentäkaksi sairauspäiväraha kolmekymmentäviisi perusväylänpito ja kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa kehitysyhteistyöstä nämä eivät ole sinällään uusia säästöjä vaan sellaisia joissa pyritään pitäytymään kiinni meidän tavoitteessamme eli neljän miljardin sopeutuksissa

ehdottomasti ja ylivoimaisesti tärkein asiamme hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen turvaamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi on se että me saamme työllisyysasteen nousemaan tästä me olemme täsmälleen samaa mieltä siitä me emme ole samaa mieltä että heikommassa asemassa olevien tilannetta kurjistetaan entisestään pääministeri sipilä sdp on esittänyt useita erilaisia vaihtoehtoja tulojen lisäämiselle aliverotetun aliverotetun finanssisektorin finanssiveroa korkeimpien ansioiden ja pääomatulojen sekä miljoonaperintöjen verotuksen maltillista kiristämistä on siis kylmä arvovalinta laittaa maksajiksi ihmiset jotka kamppailevat nyt jo omassa arjessaan tämä taloustilanne ei ole heidän syytään arvoisa pääministeri politiikassa on on aina vaihtoehtoja oletteko valmis ottamaan sdpn tarjoamat vaihtoehdot tulojen

arvoisa puhemies verotuksen puolella me makeisvero joka osoittautui mahdottomaksi toteuttaa korvataan bensiiniverolla eli verotuksen puolella tulojen lisäyksen puolella tehtiin yksi korvaava päätös noin sata miljoonaa valtiovarainministeri tuossa kertoi tämän kokonaisuuden neljän neljän miljardin kokonaisuus josta jäi kolmesataaseitsemänkymmentä miljoonaa auki josta suurin osa tulee siitä indeksien vaikutus jää arvioitua vähemmäksi ja me teemme euromääräisesti sinne nyt saman verran toinen osa kokonaisuutta on se että että kuntien tehtäviä on helpotettu sillä tavalla että ne pystyvät siellä säästämään neljäsataakolme neljäsataakolme miljoonaa euroa se on satakolmekymmentä miljoonaa euroa vajaa sen takia että kunnat eivät ole ottaneet näitä näitä käyttöön seuraamme sitä tarkasti että saadaan julkiseen talouteen se neljän miljardin säästö näistä säästöistähän kaikki eivät kohdistu valtion talouteen vaan me katsomme nyt ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella koko julkista taloutta

arvoisa puhemies hallitus on kyllä tehnyt todella kovia arvovalintoja kehysriihessä leikannut lisää sairailta perusturvasta ja opiskelijoilta hyvin paljon mutta sen lisäksi minua ihmetyttää se kun aiemmin te olette sanonut ja opetusministeri on voimakkaasti korostanut että on kuntien päätöksenteon varassa rajoittavatko he lasten täyttä oikeutta päivähoitoon kasvattavatko kunnat ryhmäkokoja vai kunnissa on on ollut valistuneita päättäjiä jotka ovat puolustaneet lasten oikeutta päivähoitoon ja eivät ole teidän ajamianne leikkauksia tehneet te kostatte sen nyt kunnille ja näille ihmisille korottamalla asiakasmaksuja sanomalla jopa niin että suunnittelette terveydenhuoltoon vähittäismaksun jota kaikki kunnat eivät ole ole halunneet ottaa tähän mennessä käyttöön monet kunnat ovat halunneet että terveydenhuolto voi olla maksutonta ja te olette nyt ehdottamassa asiakasmaksukorotuksia kuntiin kostona sille että he puolustivat lasten oikeutta päivähoitoon mikä arvomaailma tällaisen takana on

puhemies tämän takana on ensinnäkin se että edellisellä hallituskaudella sosialidemokraattisen puheenjohtajan valtiovarainministerin johdolla tehtiin päätös kaksituhattakolmetoista että kun tien tehtäviä ja velvoitteita karsitaan miljardilla eurolla sitä ette saaneet aikaiseksi sen lisäksi viime vaalikaudella teitte erittäin mittavat kuntien valtionosuusleikkaukset joita on vieläkin ensi vuoden ja seuraavan vuoden kehyksissä muistaakseni yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa teidän tekemiänne leikkauksia nyt me olemme tämän hallituksen aikana päättäneet me annamme kunnille mahdollisuuden tasapainottaa omaa talouttaan rahoitusasemaansa ja nyt jotkut kunnat eivät ole tehneet sitä me katsomme nytten kehysriihessä mitä me tälle asialle teemme me emme ole tehneet yksityiskohtaisia päätöksiä siitä millä tavalla tämä tullaan tekemään jos kunnat tekevät tänä vuonna ensi vuoden budjetin yhteydessä päätöksiään me voimme tästä jopa luopuakin tämä asia on aidosti auki

puhemies todellakin kehysriihen tiedotustilaisuudessa hallitus ilmoitti että sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja nostetaan tulevaisuudessa hallitus aikoo jopa pakottaa kunnat ottamaan korotetut asiakasmaksut käyttöönsä nekin kunnat joiden päättäjät ovat halunneet toimia oikeudenmukaisesti ja jättää nämä korotukset tekemättä arvoisat ministerit jo nyt ollaan tilanteessa jossa pitkäaikaissairaat peruvat lääkäriaikojaan tai hoitajan vastaanottoaikoja asiakasmaksujen vuoksi tästä syystä vakavatkin muutokset heidän terveydentilassaan jäävät huomaamatta myös lääkkeet ovat kallistuneet ja terveyserot kasvavat kysynkin teiltä arvoisa pääministeri miksi hallitus haluaa kasvattaa terveyseroja nostamalla asiakasmaksuja entisestään
arvoisa rouva puhemies kun tien talous on myöskin epätasapainossa noin vaje kun lähdettiin liikkeelle kunnat ovat vaatineet valtiovallalta eduskunnalta päätöksiä siitä että heidän tehtäviänsä väljennetään sillä tavalla että hekin saavat taloutensa tasapainoon ensimmäistä kertaa me nyt nyt katsomme tätä koko kokonaisuutta sillä tavalla että emme leikkaa vain suoraan valtionosuuksia ja siirrä niitä ongelmia kunnille niin kuin on toimittu aikaisemmin nyt katsotaan kokonaisuutta mutta nyt sitten jos kunnat eivät tee niitten päätösten mukaisia helpotuksia mitkä me olemme täällä tehneet niin kuntien pitäisi tehdä sitten itse jotakin muuta se oikeus on kunnilla itsellään emme me pakota nämä ovat vain esimerkkejä siitä ja me seuraamme sitä kokonaisuutta ja jos kokonaisuralla pysytään niin näitä toimia ei tarvitse tehdä kunnista on tullut meille vastauksia että me emme tee tätä mutta me teemme jotakin muuta se on meille ihan ok

rouva puhemies on selvää että valtion tässä taloustilanteessa on pakko sopeuttaa ja hallitus on tehnyt omia sopeuttamisvalintoja ne eivät kaikilta osin vastaa meidän arvovalintojamme mutta hyvä että ainakin olette saaneet päätöksiä aikaiseksi

herra pääministeri te tosiaan totesitte että työllisyysaste pitäisi saada sinne yli seitsemäänkymmeneen ja se on hyvä tavoite tässä vaiheessa on hieman auki miten aiotte siihen päästä on lupailtu ehkä jotain konkretiaakin ensi viikolla mutta voisitteko te jo nyt tässä vaiheessa kertoa miten tähän päästään ja toinen kysymys mitä jos ette pääse toivon toki että onnistutte mutta jos ette onnistu niin mitä silloin tapahtuu koska silloin julkinen talous ei olekaan tasapainossa niin

arvoisa puhemies tässä työllisyysasteen tavoitteessa ja ja julkisen talouden sopeuttamistavoitteessa on on pieni marginaali eli eli ihan siihen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ei tarvitse mennä sen takia etteikö tämä julkisen talouden kehys ja ja neljän miljardin kokonaisuus täyttyisi jos seitsemänkymmentäkaksi prosenttia työllisyysasteena toteutuu niin velaksi eläminen julkisessa taloudessa loppuu kaksi vuotta suunniteltua aikaisemmin mutta tämä on meille äärimmäisen tärkeä tavoite josta haluamme pitää kynsin hampain kiinni nyt ne toimet mitä on putkessa ja se kasvu ura mikä täällä ennusteessa on noin prosenttiyksikön paranemiseen tässä työllisyysasteessa toinen prosenttiyksikkö tulee yhteiskuntasopimuksesta jos se toivottavasti menee nyt sitten ensi kuun loppuun mennessä maaliin eli ollaan pikkasen yli puolen välin tässä tässä suuressa urakassa ensi viikon tiistaina esitellään työllisyystoimia ja yrittäjyyspaketti joka vie osan tästä jäljelle jäävästä puolikkaasta mutta me myönnämme sen että tarvitaan vielä sen lisäksi lisätoimia joita valmistellaan tuonne budjettiriiheen mennessä ensi

tässä kehyspäätöksessä oli pitää kiinni hallituksen perustalouspoliittisesta linjasta joka määriteltiin vajaa vuosi sitten se muodosti kokonaisuuden jossa sopeutustarve oli neljä miljardia jossa verotusaste ei nouse ja jossa velkaantuminen taitetaan se oli meidän päämäärätavoitteemme

säästöissään mutta tosiaan joku väitti että tähän sisältyy kikkailua se saattaa pitää paikkansa päätavoite on nyt se että edelleen harkitsette sitä onko viisasta leikata koulutuksesta niin paljon kuin olette nyt valinneet ja aika monen mielestä ei ole

arvoisa rouva puhemies tässä kehyspäätöksessä me teimme kolme päätöstä jotka liittyivät koulutukseen ensimmäinen oli se että koulutuksesta ja tutkimuksesta ei leikata toinen oli se että indeksipuolelta siirsimme okmn menoille pysyväluonteisen menoerän kolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa ja kolmas oli se että me panostamme uudella tavalla tutkimukseen ja koulutukseen noin sataviisi miljoonaa euroa se oli valinta jonka teimme tässä taloustilanteessa tässä kehysriihessä tämä kehysriihihän poikkeaa aikaisemmista kehysriihistä joita viime vuosien aikana on nähty eli nyt pidimme vain kiinni siitä hallituksen tavoitteesta jos katsomme kehysriihiä kaksituhattakaksitoista kaksituhattakolmetoista ja kaksituhattaneljätoista niin silloinhan tehtiin jättiläismäiset lisäsopeutukset koska talouden perusura ei ollut lähtenyt liikkeelle

rouva puhemies haluaisin edelleen pysyä tässä työllisyyskeskustelussa nimittäin huomiota herättävää näissä oli se kuinka suuri vaikutus työllisyysasteen korottamistavoitteella kuudestakymmenestäkahdeksasta prosentista seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin on siihen miten hallitus tulee pääsemään tavoitteisiinsa tavoite on ilman muuta hyvä asia mutta julkisen talouden suunnitelmaa ei voi rakentaa pelkkien arvioiden ja tavoitteiden varaan on hyvä että hallitus tuo ensi viikolla yrittäjyys ja kilpailupakettinsa meille mutta kysyisin nyt kuitenkin mihin konkreettisiin toimiin hallitus on ryhtymässä tukeakseen työllisyyttä ja yrittäjyyttä niin että työllisyysaste saadaan nousemaan siihen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja oletteko te tehneet arviota siitä siitä mille toimialoille nämä uudet työpaikat mahdollisesti syntyisivät

rouva puhemies nyt ollaan asian ytimessä eihän näitä millään yksinkertaisilla keinoilla ratkaista ihan ihan oikein kuten pääministeri tuossa sanoi ensi viikon tiistaina yhdessä elinkeinoministeri olli rehnin kanssa me tulemme kertomaan toisaalta yrittäjyyspaketista toisaalta työllisyyspaketista

passiiviturva aktiiviturva tämä ei siis tule olemaan sanon sen vielä kerran sdpn esittämä malli vaan se on temissä rakennettu malli mutta siitä sitten kerrotaan yksityiskohtaisemmin

arvoisa rouva puhemies haluan korjata tämän virheen me emme suinkaan ole rakentaneet julkisen talouden suunnitelmaa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen varaan eli me emme missään tapauksessa rakenna suunnitelmia minkään muun kuin kovan pohjan päälle esimerkiksi yhteiskuntasopimuksen syntymisestä meillä ei ole vielä takuita ja sen vaikutus ei ole vielä täällä suunnitelmassa sisällä mitä ne toimet sitten voisivat olla kahdeksan kokonaisuutta me me tulemme vahvistamaan yritysten rahoitusta me tulemme purkamaan normeja me tulemme muuttamaan työelämän rakenteita me me tulemme tekemään verotuksen puolella päätöksiä niitä on mainittu hallitusohjelmassa team finlandia vahvistetaan kilpailukykypaketti on keskeisessä roolissa tässä yrittäjyyspaketti myöskin julkiset investoinnit tästä käytiin aika paljon kehysriihessä keskustelua ovat aika korkealla tällä hetkellä suomessa noin kahdeksan miljardin tasolla joka on neljä prosenttia bruttokansantuotteesta siellä ei paljoa voida lisätä mutta sinnekin

puhemies vielä viime viikolla kehysriihen alla tässäkin salissa ja julkisuudessa hallituspuolueiden perussuomalaiset ja keskustan edustajat antoivat viestin että lisäleikkausten aika on kerta kaikkiaan ohi

ollaan nyt leikkaamassa satoja miljoonia tämä siitäkin huolimatta että esimerkiksi ennen vaaleja timo soini kertoi että kaikkein köyhimmiltä ei voi ei saa eikä ole varaa leikata puhemies tämä oli aika julmaa luettavaa tämä leikkauslista leikkauksia tulee lapsille työttömille sairastuneille vammaisille ja eläkkeensaajille ihmiset ovat varmasti kovin huolissaan nyt tästä

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja viitasta tästä kysymyksestä esimerkiksi takuueläkettä jota te ette saaneet aikaan tämä hallitus on nostanut ensin kaksikymmentäkolme euroa ja tässä kehysriihessä nostaa kahdeksan euroa mitä tapahtui teidän valtiolle uutta velkaa yhdeksäntoista pilkku seitsemän miljardia kunnille kunnille uutta velkaa viisi miljardia valtion omaisuutta myytiin edustaja arhinmäki kolmella pilkku kahdella miljardilla taisitte olla siinä itsekin mukana korjausvelka kasvoi miljardin ja julkisen velan kasvu kaksikymmentäkahdeksan miljardia nämä ovat siellä olleet pohjalla ja on totta että sen takia että inflaatiota ei ollut ja inflaatiotarkistuksia ei tehty tämä sopeuttaminen tehtiin sillä tavalla kuin te sanoitte mutta se minkä takia tässä suossa ollaan neljä vuotta te laiminlöitte tämän maan taloudenhoidon

arvoisa puhemies edustaja viitasen kysymys näistä indekseistä on hyvä vielä palata siihen vuosi sitten kun hallitusohjelma hyväksyttiin ymmärtääkseni näillä indeksiratkaisuilla indeksileikkauksilla haettiin noin miljardin euron vaikutusta julkiseen talouteen nyt haluan valtiovarainministeriltä

nouseeko tämä miljardin leikkaus yhteen pilkku kahteen miljardiin euroon nyt tehtyjen uusien indeksipäätösten jälkeen kuten äsken ymmärsin

puhemies edustaja vanhasen kysymykseen on yksiselitteinen vastaus ei se nouse vaan se pysyy siinä miljardissa eli me pidämme kiinni siitä sopeutusurasta ja kytkimme tämän päätöksen erityisesti toteutumattomiin indeksisäästöihin jotka linkkautuivat siihen että kokonaisinflaatio ei lähtenyt

ministeri lindström totesitte että hallitus aikoo muuttaa passiivituen aktiivitueksi ja viikko sitten kyselytunnilla kerroitte että että hallitus aikoo muuttaa työmarkkinatuen käyttöä sillä tavalla että että sen turvin olisi mahdollista aloittaa

oikein muistan muistan myös pääministeri sipilä samoin kuin te itse olette monta kertaa todennut että ansiosidonnaista pitäisi muuttaa sillä tavalla että sen turvin ihmisen tulisi olla mahdollista aloittaa yritystoimintaa elikkä se toimisi kuin starttiraha otaksun että kun hallitus kehuu muuttavansa passiiviturvan aktiiviturvaksi niin tarkoitatte myös ansiosidonnaista työttömyysrahaa muistutan myös että nykyäänhän ongelma on se että yhä useampi putoaa ansiosidonnaiselta peruspäivärahalle ja peruspäivärahalta on hirveän vaikeaa enää sitten ponnistaa työelämään kun työttömyysjaksot pidentyvät pidentyvät eli otaksun että hallituksen ensisijaisena tavoitteena on nimenomaan saada ihmiset työelämään jo sieltä ansiosidonnaiselta

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tarkennus tähän mistä mistä työttömyysturvasta tässä on kyse tässä on kyse valtion rahoittamasta työttömyysturvasta mitä tulee ansiosidonnaiseen siinä järjestöt vastustavat ei ek eikä sak suostu siihen eli me voimme tehdä vain tämän minkä valtio rahoittaa ja se on sitten se työkalu millä päästään toivottavasti näihin ongelmiin käsiksi

puhemies kehysriihen tärkein päätös ja ratkaisu oli se että suomi kantaa vastuuta omasta taloudestaan ja osoitimme sen sekä euroopan unionin suuntaan että luottoluokittajien suuntaan sellaiseen valtioon jossa julkinen talous ei ole kunnossa ei myöskään investoida se ei kykene edistämään työllisyyttä se ei kykene takaamaan kansalaistensa hyvinvointia oli erittäin tärkeää että tämä tämä selkeästi osoitettiin ja kiitokset siitä hallitukselle

arvoisa rouva puhemies kysymystä ei ollut etukäteen tilattu vaan tämä tuli ihan pyytämättä mutta siihen on helppo yhtyä siis nämä infrahankkeethan ovat tosi tärkeät myös työlli syyshanke ja kun tässä edustaja östman kyseli nimenomaan niitä aloja mitkä tällä hetkellä vetävät niin rakentaminen on se mikä nostaa tällä hetkellä ja toivottavasti sen myötävaikutuksella menee nousu alihankintaketjuihin ja sieltä lähtee tämä nousu liikkeelle minä itse uskon tähän ja sen takia valtio tähän panostaa näin merkittävällä tavalla

arvoisa rouva puhemies kyllähän se on niin että jää mieleen se että siinä hallituspuolueet pettivät viimeisetkin vaalilupauksensa

pääministeri sipilä te puhuitte paljon ennen vaaleja siitä että kansalaisten luottamus politiikkaan pitää palauttaa juuri ennen vaaleja te lupasitte että eläkkeensaajien opiskelijoiden ja lapsiperheiden euroista ei leikata senttiäkään ja erikseen kysyttäessä erikseen kysyttäessä te sanoitte kyllä tasoa ei leikata vain muutamaa viikkoa ennen vaaleja nyt lopputulema on se että näiden ihmisten tuesta te leikkaatte satoja miljoonia te leikkaatte tasoa mutta sitten on tämä ministeri soini kaikki muut vaalilupaukset on jo petetty ja ajattelin itsekin että yhdestä pidätte kiinni ja se on tämä bensavero soini korottaa veroa ja duunari maksaa kuinka kalliiksi tämä teidän ministeripaikkanne käy suomalaisille veronmaksajille

puhemies useimpien puolueiden vaaliohjelmassa oli säästölistalla miljardi näitten indeksien jäädyttämisestä ja tämä tulee eurolleen täsmälleen sen sen verran kuin hallitusohjelmassa on on päätetty niin kuin tässä moneen kertaan on jo kuultu esimerkiksi esimerkiksi lapsilisään tämä vaikuttaa noin kahdeksankymmentä senttiä eikä yhtään enempää kuin hallitusohjelmassa on liitteeseen kuusi euromääräisesti kirjoitettu mitä tulee tähän ansiosidonnaisen muuttamiseen päivärahaksi edustaja alanko kahiluoto nostitte sen sen esille niin me olemme kovasti yrittäneet viedä sitä eteenpäin mutta jostakin syystä työmarkkinajärjestöt katsovat sen vääristävän kilpailua toivottavasti tämä sali voisi auttaa siinä asiassa että tämä hyvä ehdotus saataisiin läpi koska tämä olisi erittäin hyvä uudistus aktivoida ansiosidonnaisella olevaa

arvoisa rouva puhemies missä eu siellä ongelma tämä hallitus halusi kerätä nämä rahat makeisverolla euroopan unioni ilmoitti meille että se ei ole mahdollista arvoisa edustaja lindtman tuli klappi satayhdeksän miljoonaa se piti täyttää ja kaksi kaksi oli päävaihtoehtoa toinen olisi ollut ruuan hinnan arvonlisäveron korottaminen sitä emme halunneet jos olisimme sen tehneet te olisitte kysynyt siitä nyt te kysyitte tästä ja hyvä että kysyitte koska pitää paikkansa että sitä kahdella sentillä nostetaan mutta maailmanmarkkinahinta on pudonnut niin että silloin kun te olitte hallituksessa bensa oli paljon paljon kalliimpaa kuin se on nyt vaikka tämä pieni veronkorotus tulee ja tässä on nyt myöskin perälauta eli jos maailmanmarkkinahinta barrelilta nousee kahdeksaankymmeneen

tästä oli kysymys ja mitä vaalilupauksiin tulee te viimeisenä eduskuntapäivänä viime kaudella valmistelitte ison kasan ehdotuksia ja äänestitte itse niitä

rouva puhemies pääministeri sipilä olette aivan oikeassa että suomalaisten ja suomen tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa mitä tapahtuu työllisyysasteelle ja mitä tapahtuu työttömyydelle oppositio odotti lisätalousarvioon konkreettisia selkeitä työttömyyteen tarttuvia keinoja me odotimme niitä kehyspäätöksessä nyt te sanotte että kahdestoista päivä tulee paketti kahdeksastoista päivä tulee paketti jos teillä on ne konkreettiset hyvät tehokkaat keinot työttömyyden alentamiseen miksei niitä ole jo esitetty pitkäaikaistyöttömien yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli helmikuussa satakaksikymmentäkaksituhatta henkilöä yhdeksäntoista prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin tässä todella tehtävää

arvoisa rouva puhemies nämä päätökset tehdään ja julkistetaan ennen kuin ne tulevat tänne eduskuntaan koko tämän kehyspaketin yhteydessä käsiteltäväksi kyllä me ehdimme näitä näitä täällä käsitellä se mitä sanoitte pitkäaikaistyöttömyydestä työttömyyden keskimääräinen kesto on jatkunut tuonne viiteenkymmeneenkahteen viikkoon eli vuoteen jos me saisimme sen lyhenemään kolmeenkymmeneenkuuteen viikkoon mikä on ollut aika aika pitkään semmoinen keskiarvo niin tämäkin toisi satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja samalla tavalla nostaisi sen työllisyysasteen sinne sinne tavoiteltuun eli tarvitaan myöskin niitä toimia joilla pystytään työttömyyden työttömyyden kestoa lyhentämään ja niitä me mietimme nyt osana tätä pakettia myöskin

sekä edustaja lindtmanin että uotilan kysymys oli oikeastaan mitä tämä kehyspäätös osoitti minun mielestäni on tärkeätä tässä keskustelussa jota seuraa kolmesataatuhatta viiva neljäsataatuhatta suomalaista katsojaa minun mielestäni kehyspäätös osoitti sen että tällä hallituksella on päätöksentekokykyä tämä hallitus pitää kiinni hallitusohjelmastaan ja tällä hallituksella on uskottava talouspolitiikka loppuvatko työt tähän eivät tietenkään sen takia me panemme pöytään yrittäjäpaketin ja työllisyyspaketin kahdestoista neljättä sen takia me pyrimme edistämään yhteiskuntasopimusta ja sen takia meillä on myös budjettiriihi aivan normaalilla tavalla elokuussa mitä me nyt tarvitsemme me tarvitsemme sellaisia toimenpiteitä jotka lisäävät sekä työn kysyntää että työn tarjontaa tässä maassa koska tällä leik kausten tiellä ei voida jatkaa me voimme jatkaa vain työn tiellä ja sitä tämä hallitus pyrkii näilläkin päätöksillä edistämään

arvoisa rouva puhemies se on kyllä totta että hallitus pitää kiinni omasta hallitusohjelmastaan jääräpäisesti vaikka työllisyystavoite koko ajan karkaa kauemmaksi pääministeri sipilä ette te pääse siitä yli tai ympäri kyllä näiltä ihmisiltä kaikkein köyhimmiltä tasoa leikataan vaikka te kuinka puhutte te ette saa sitä indeksisäästöksi mutta arvoisa puhemies ja ministeri soini sitaatti ei siinä bensapumpulla kysytä paljonko on tili tai eläke se on tasavero tasaraha tarvitaan et selviä muuten näin te sanoitte viime kaudella oppositiosta kun te synkeästi vastustitte bensaveroa minä kyllä ajattelin että ette te pysty lupauksianne pitämään mitä tulee kreikkaan tai mitä tulee työttömiltä leikkaamiseen mutta se että te nyt vielä tämän viimeisenkin vaalilupauksenne rippeen syötte oli kyllä yllätys olihan teillä vaihtoehto miksi ette laittaneet sijoitusvakuutuksia verolle suomen

jos viime kaudella ei olisi tullut sataatuhatta työtöntä lisää niin yhtään ei tarvitsisi leikata ei kehitysavusta ei koulutuksesta ei indekseistä ei mistään me korjaamme nyt tätä tilannetta sillä että joudumme sekä leikkaamaan että tekemään nämä isot reformit jotka ovat pitkään olleet tekemättä ja hakemaan niitä kasvun eväitä näihin kasvun eväisiin tämän työllisyysasteen nostamiseen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin suhtaudumme erittäin vakavasti ja tulemme tekemään kaikkemme että se se saavutetaan täällä kehyksen pohjissa on tällä hetkellä kuusikymmentäyhdeksän pilkku neljä yhteiskuntasopimus tuo siihen prosenttiyksikön lisää ollaan vähän yli puolenvälin tiistaina kuullaan lisää ja budjettiriihessä vielä lisää

kyllä pitää paikkansa näin sanoin ja tässä jouduttiin tekemään uusi päätös se pitää paikkansa miksi se jouduttiin tekemään sen takia että eu ei sallinut makeisveroa jäätelön jätskin karkkien suurempaa verottamista mutta edustaja lindtman te ja sosialidemokraatit olette täällä äänenne käheäksi huutaneet autoveron alennusta vastaan nyt se autoveron alennus yhdistettynä romutuspalkkioon on lisännyt verotuloja eikö tämäkään teille kelpaa arvoisa edustaja lindtman pääkaupunkiseutulaisena päättäjänä espoolaisena vantaalla kehukaa nyt hieman sitä raide jokeri päätöstä joka teiltä jäi tekemättä

arvoisa puhemies eu ei pakota ministeri soinia tekemään yhtään huonoa ja kovaa päätöstä suomalaisille köyhille te teette ne ihan itse ihan oma aloitteisesti mitä tulee siihen miten talous ja työllisyys saadaan nousuun niin kerrataanpas vähän teidän leikkaustenne vaikutuksia ne osuvat samoille ihmiselle vaikka julkisella sektorilla työskenteleviltä vanhemmilta poliisi lastenhoitaja kaksi lasta päivähoitoiässä menee tuhansia euroja vuodessa pois yhteiskuntasopimuksen palkkaleikkausten lomapäivärahaleikkausten takia päivähoitomaksujen nousu on tuhatneljäsataaviisikymmentä euroa kahdelta lapselta sitten tulevat nämä muut etuuksien leikkaamiset lapsilisien leikkaamiset mitä te nyt teette sen lisäksi koulutuksesta kasvatuksesta leikataan ryhmäkokoja kasvatetaan siis suomalaiset ovat huolissaan ja tämä ihmisten kyykyttäminen johtaa siihen että kotimainen kulutus vähenee ja pienyrittäjien on vaikeaa saada asiakkaita elikkä silloin tulee vain lisää työttömyyttä te olette aiheuttamassa leikkausten kierrettä kun koko ajan vain kysyntä heikkenee oletteko tietoisia että tämä teidän politiikkanne voi vain lisätä työttömyyttä

puhemies leikkausten kierre jatkuu niin kauan kunnes saamme tähän maahan luotua uusia työpaikkoja me olemme tällä hetkellä kierteessä jossa vuodesta kaksituhattayhdeksän eteenpäin olemme julkisella tasolla ottaneet karkeasti keskimäärin yhdeksän miljardia euroa velkaa vuosittain tämä on sellainen velkataakka joka siirtyy automaattisesti tuleville sukupolville

nolla pilkku viisi prosenttia tänä vuonna arviolta nolla pilkku yhdeksän prosenttia tämän hallituskauden loppupuolella karkeasti noin prosentin verran meillä on tällä hetkellä globaalissa taloudessa myötätuulia kuten ekpn löysä rahapolitiikka kuten matala euron arvo ja kuten öljyn hinta silti me emme ole saaneet tarpeeksi vauhtia talouteen me teemme tässä hallituksessa kaikkemme sen eteen että tähän maahan saadaan kasvua ja

täällä pääministeri ja monet edustajatkin ovat ansiokkaasti korostaneet työllisyyden ja julkistalouden yhteyttä ja työllisyystavoitetta on kuitenkin yksi työmarkkinauudistus joka minun käsittääkseni olisi tehtävissä aika piankin johon ei menisi julkista rahaa sen enempää tarkoitan tässä tätä kilpailukykysopimuksessakin suositeltua uudistusta jolla järjestäytymättömien pienten yritysten mahdollisuus käyttää työehtosopimuksissa olevia paikallisesti sovittavia joustoja saatettaisiin yhtä hyväksi kuin suurilla yrityksillä

jotka ovat järjestönsä kautta työehtosopimukseen velvoitettuja meillähän on ollut semmoinen kummallinen tilanne suomessa että pienet yritykset joihin suurin osa uusista työpaikoista syntyy eivät ole voineet käyttää niitäkään joustoja joita työehtosopimuksissa on nyt meillä on selvästikin tilaisuus korjata tämä pitkään meitä vaivannut epäkohta ja siksi minä haluaisinkin kysyä työministeri lindströmiltä milloin tällainen uudistus on tulossa ja onko se tulossa piankin jo osana näitä paketteja aivan varmasti me työelämävaliokunnassa haluamme käsitellä tämän työllisyyttä kohentavan uudistuksen nopeasti
arvoisa rouva puhemies kuten edustaja vartiainen ja moni muu hyvin tietää niin kilpailukykypaketti paikallisen sopimisen neuvottelut ovat tällä hetkellä siellä järjestöjen käsissä käytävissä neuvotteluissa ja heille on annettu tässä työrauha käydä näitä asioita läpi kyllä nämä sitten aikanaan tulevat omana pakettinaan tuossa touko kesäkuussa meillä on johtopäätösten aika sitten miten tämäkin asia etenee itse olen kyllä luottavainen siinä että jokainen ymmärtää sielläkin neuvottelupöydässä missä tilanteessa suomi on ja mitä me tarvitsemme uskon kyllä vakaasti siihen että sieltä tulee ihan viisaita esityksiä

arvoisa puhemies yhdyn niihin ministereiden vastauksiin joissa ja työllisyysasteen nosto edellyttää entistä enemmän ennustettavuutta edellyttää entistä enemmän luottamusta jotta yrittäjät ovat valmiita toteuttamaan niitä liiketoimintasuunnitelmia joita heillä on sen tähden mitä vaikeampi tilanne sitä suurempi edellytys on luoda näitä edellytyksiä me olemme tässä jo kuulleet useampia vastauksia kysyisin vielä yritysten kannalta nimenomaan yritysverotuksesta ministeri stubb onko hallituksella tarkoitus toteuttaa kaikki ne yritysverotukseen liittyvät uudistukset joita hallitusneuvotteluissa on kirjattu
puhemies meillä on hallitusohjelmassa tukku yritysverotukseen ja yritysten verottamiseen liittyviä kokonaisuuksia jotka tällä hetkellä ovat valmisteilla ja sitten meillä on tukku niitä jotka ovat myös selvitystyön alla ja me tulemme niistä julkaisemaan muutamia tuossa kahdestoista neljättä toinen huomio tähän kokonaisuuteen on se että me pyrimme siihen että tällä hallituskaudella veropolitiikka ei ole poukkoilevaa eli se mistä on sovittu tehdään ja se mikä on luvattu selvittää tehdään viimeisenä huomiona olen edustaja kallin kanssa täysin samaa mieltä siitä että suomen talouspolitiikan uskottavuus riippuu paljon siitä pitääkö hallitus kiinni omasta hallitusohjelmastaan meitä tarkkailevat luottoluokittajat meitä tarkkailee euroopan komissio ja totta kai meitä tarkkailevat myös äänestäjät jotka haluavat nähdä tämän maan talouskasvun lähtevän nousuun eli tähän hallitukseen ja sen talouspoliittiseen ja veropoliittiseen linjaan sen uskottavuuteen ja jatkuvuuteen voi luottaa
tämän kysymyksen ensimmäinen esittäjä elikkä edustaja rinne
kiitos arvon puhemies ensinnä ihan pöytäkirjaan merkittäväksi kun pääministeri levittää väärää tietoa sdpn vaaliohjelmasta että meillä nimenomaan oli rajattu ulkopuolelle nämä sosiaaliturvaan liittyvät indeksit leik kaukset jäädyttämiset haluaisin todeta sen että tosiasia näitten ihmisten kannalta jotka saavat lapsilisiä ja työmarkkinatukea ja niin edelleen kohdan lista johonka nyt indeksin jäädyttämisen sijasta kohdistetaan leikkauksia on että näitten pienituloisten ihmisten näkökulmasta joka tapauksessa tuo raha häviää tililtä sitä ei tule sinne ja se on niitten ihmisten aito kokemus että tulot pienenevät tilanne heikkenee näihin samoihin ihmisiin kohdistuvat kilpailukykysopimuksen leikkaukset jos se tulee maaliin toivottavasti tulee maaliin ja hallituksen aiemmat leikkauspäätökset jotka ovat tosi rankkoja lapsiperheille työttömille ikäihmisille eläkeläisille ja koulutuksen kannalta

talouden arviointineuvoston suosituksen mukaisesti ja oecdn suosituksen mukaisesti ottaa käyttöön tulopuolen ja tehdä näitten sdpn esitysten mukaisesti tulolisäyksiä se on arvovalinta
arvoisa puhemies hyvä edustaja rinne jos tässä esityksessäni oli virhe kahdeksansataa miljoonaa oli muistaakseni se se sdpn vaaliohjelman mukainen indeksileikkauksien osuus jos jos oikein oikein tämän muistan se on selvä asia että että kyllä se pienenee kun me nyt otamme näistä indeksin alaisista etuuksista nolla pilkku kahdeksankymmentäviisi prosenttia elikkä satasen etuus pienenee kahdeksankymmentäviisi senttiä sen verran se pienenee se on niin kuin fakta ja näin tulee olemaan ja kyllä siitä kertoimilla matematiikka toimii eteenpäin viime kaudella nuorisotyöttömyys kasvoi kaksinkertaisesti pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaksinkertaisesti ja nyt meidän pitää löytää sellaisia toimia joilla me pystymme tekemään eri tavalla tämän työllisyysasteen käännöksen erilaisia toimia rakenteellisia toimia tarvitaan siellä näissä toimissa on myöskin sellaisia kipeitä toimia niin kuin tämä yhteiskuntasopimus mutta se osoittaa sen että suomalainen yhteiskunta

hallituskin on ilmaissut tavoitteekseen torjua veronkiertoa ja harmaata taloutta mutta tavoitteet näyttävät olevan heikolla pohjalla suomi on suhtautunut pikemminkin nihkeästi useisiin verotuksen avoimuutta lisääviin ja verokikkailun mahdollisuuksia rajaaviin hankkeisiin euroopan unionissa esimerkiksi viime syksynä eun ministerineuvostossa käsiteltiin verojärjestelyjä koskevien tietojen antamista euroopan parlamenttiin jonka erityisvaliokunta tutkii verotuksen porsaanreikiä suomi kuului niiden jäsenmaiden ryhmään joka esti tiedon antamisen valiokunnalle tietojemme mukaan komissio on nyt konsultoimassa jäsenmaita uudelleen samasta asiasta kysyisinkin hallitukselta aikooko hallitus muuttaa linjaansa aikooko suomi yhä estää parlamentin tutkintakomiteaa tekemästä työtään vai salliiko se että komitealle toimitetaan sen pyytämät asiakirjat

rouva puhemies panama leaks tulee avaamaan tapahtumaketjun ja vyyhdin joka tulee muuttamaan veropolitiikkaa ja verojen tietojenvaihtoa se on ilman muuta hyvä asia kaikki veronkierto on tuomittavaa me emme hyväksy sitä se herättää vakavia kysymyksiä ja me tarvitsemme enemmän kansainvälistä yhteistyötä suomessa me pystymme toimimaan kolmella tasolla meidän oikeusjärjestelmä

painiketta ja nousemalla seisomaan

vastauksesta huolimatta suomi on myös muissa eu kysymyksissä ollut jarrumiehen roolissa ja keskittynyt systemaattisesti esitysten ongelmiin ennemmin kuin ratkaisuihin hallitus on esimerkiksi suhtautunut kriittisesti myös eun mustaan listaan veroparatiiseista hidastellut yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan suhteen ja jarrutellut aloitetta yritysten maakohtaisesta veroraportoinnista kysynkin aikooko hallitus nyt muuttaa tätä linjaa suhteessa näihin kysymyksiin mitkä ovat ne konkreettiset aloitteet joita hallitus aikoo ryhtyä nyt aktiivisesti ajamaan erityisesti eu tasolla jossa nämä kysymykset täytyy ratkaista
rouva puhemies ensimmäinen osa vastausta on korjaus suomi ajaa erittäin voimakkaasti verotuksen maakohtaista raportointia ja on siitä jo hallituksen esitysluonnoskin juuri tullut lausuntokierrokselta tämä raportointi koskee kuitenkin viranomaisille tapahtuvaa veroraportointia ja suomelle on että viranomaiset saavat kaiken mahdollisen tiedon käyttöönsä me kannatamme verotuksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä myös julkiseen veroraportointiin liittyy kuitenkin erilaisia näkökulmia joita me matkan varrella jatkuvasti tulemme selvittämään lisään tuohon vielä sen verran että meillä oli maaliskuussa

puhemies tämä on erittäin hyvä asia että tämä tietovuoto tuli se tieto on todennäköisesti saatavissa myöskin suomen verottajan käyttöön mikä on hyvä asia jos siellä ilmenee rikollista toimintaa että näitä näitä ei ole ilmoitettu niin se on sen jälkeen poliisiasia hallituksella on ensi viikon tiistaina käsiteltävänä harmaan talouden torjunnan strategia ja edustaja lintilä politiikkaradiossa tänä aamuna ehdotti voisiko tässä kokonaisuudessa näitten veroparatiisien torjunnassa olla parlamentaarisen ryhmän perustamisen paikka olen tässä päivän aikana sitä miettinyt ja minusta se voisi olla hyvä idea koska tämä on yli vaalikausien kestävää työtä meidän yhteisiä ponnisteluja niin että näitten veroparatiisien estämiseksi tehdään kaikki voitava niin kansallisesti kuin eu vaikuttamisessa olen valmis vakavasti miettimään tätä lintilän

arvoisa puhemies on selvää että monet veroparatiiseihin rahansa piilottaneet henkilöt ovat käyttäneet yhtä tai useampaa avustavaa tahoa käytännön järjestelyissä koska heillä itsellään ei ole riittävää tietotaitoa eikä yhteyksiä pöytälaatikkoyhtiöiden perustamiseen veroparatiiseissa rahojen alkuperän häivyttämiseen tai muihin rahanpesutoimiin arvoisa puhemies rikoslain luvun kuudennessa pykälässä säädetään rangaistavaksi avunanto rikokseen kysynkin valtiovarainministeriltä aikooko ministeriö puuttua veronkiertoa edistävien pankkien ja sijoituspalveluyritysten toimintaan ja pyrkiikö se aktiivisesti sanktioimaan tuomittavat toimintamallit ajamalla esimerkiksi finanssivalvonnasta annetussa laissa mahdollistettua toimiluvan perumista ja rajoittamista jotta veronkiertoa edesauttavat pankit ja sijoituspalveluyritykset saadaan vastuuseen teoistaan ja yhteiskunnalle aiheuttamastaan taloudellisesta vahingosta

arvoisa rouva puhemies kuten edustaja savio toteaa suomessa on pankkeja ja sijoituspalveluyrityksiä ja niitähän tietenkin valvoo finanssivalvonta finanssivalvonta on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton ja sille on laissa erikseen säädetyt valtuudet puuttua havaitsemiinsa rikkeisiin tai rikkomuksiin valvottaviensa toiminnassa olen vakuuttunut siitä että finanssivalvonta selvittää onko nordean tai muussa suomen toiminnassa syyllistytty laiminlyönteihin ja ryhtyy selvityksen perusteella tarvittaessa asianmukaisiin toimenpiteisiin nordean luxemburgin toimintaa valvoo ja mahdollisesti sanktioi paikallinen viranomainen sekä veronkierron että rahanpesun torjunnan osalta on tärkeää vahvistaa eri valtioiden välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa haluan korostaa sitä että tämä todellakin tulee antamaan sysäyksen eteenpäin verotietojen vaihdossa koska pääomat liikkuvat vapaasti tämä tulee olemaan askel oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies esitetty parlamentaarinen työryhmä veronkierron torjumiseksi aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi ja ja veroparatiiseihin puuttumiseksi on on erittäin hyvä keino ja ja toivon että se toteutuu me vasemmistossa tarjoamme kaksitoista konkreettista aloitetta verosuunnittelun ja veronkierron estämiseksi esimerkiksi hallintarekisteröinnin sanktioimisen korkojen verovähennys oikeuksien porsaanreikien tukkimisen maakohtaisen kirjanpidon ja siirtohinnoittelusääntöjen uusimisen

riitä vaan me tarvitsemme konkreettisia ja oikeita toimia veronmaksu ei voi toisille olla vapaaehtoista kun se tavalliselle kansalle on pakollista ongelma ei ole vain laiton veronkierto vaan lain rajamailla menevä aggressiivinen verosuunnittelu joka usein on sinällään laillista

voin taata että jos tässä salissa on yksi henkilö jota kiinnostaa verokertymän kerääminen niin se on suomen valtiovarainministeri jos on yksi ministeriö joka haluaa kerätä veroja se on valtiovarainministeriö ja jos on yksi taho joka sen tekee niin se on verohallinto

talouteen liittyvä ja veronkiertoon liittyvä on pois rehellisistä yrityksistä ja ihmisiltä jotka ansaitsevat rehellisiä euroja jotka hyödyttävät hyvinvointiyhteiskuntaa

puhemies jos pääministeri on niin kuin tuossa totesi tuomassa esitystä siitä että tällainen parlamentaarinen työryhmä perustettaisiin perustettaisiin niin kristillisdemokraatit todella lämpimästi ovat mukana siinä ja ja onnittelevat tällaisesta avauksesta tämä olisi aivan erinomaista nyt tarvitaan niitä tekoja tarvitaan tekoja veronkierron estämiseen ja kristillisdemokraatit esitti jo viime vaihtoehtobudjetissaan sitä että kymmenen miljoonaa lisättäisiin nimenomaan verohallintoon jotta saataisiin lisää niitä verovirkailijoita jotka tutkivat tätä harmaata taloutta ja myöskin veronkiertoa ja nimenomaan kansainvälisiä

arvoisa puhemies sain juuri hallituspuolueiden kuittauksen siihen että tämmöinen parlamentaarinen seurantaryhmä voidaan perustaa ja ja se voidaan tässä nyt sitten luvata edustaja essayah ja muut jotka ovat ehdotuksia täällä tehneet se on nyt oikea paikka sitten tuoda näitä näitä ehdotuksia vastaan näin lyhyesti jotta valtiovarainministerille jää myöskin aikaa vastata tähän häntä koskeneeseen kysymyksen osaan jos puhemies

arvoisa rouva puhemies edustaja essayahin kysymys liittyi meidän resursseihimme itse asiassa julkisuudessa esitetyt arviot suomen ja eräiden muiden pohjoismaiden verohallinnon resursseista jotka liittyvät rajat ylittävien tilanteiden verovalvontaan ne luvut eivät ole enää ajan tasalla meillä tähän toimintaan käytetään verohallinnon eri yksiköissä yhdeksänkymmentäviisi henkilötyövuotta verohallintohan tilittää vuosittain veronsaajille verotuottoja noin viisikymmentä miljardia euroa ja tuloverotuksen valvonnassa tehtiin verotettavan tulon lisäyksiä neljäsataa miljoonaa euroa ja verotarkastusten perusteella maksuunpanoesityksiä miljoonaa euroa meillä on verohallinnossa tällä hetkellä kävin siellä viime viikolla neljätuhattayhdeksänsataa henkilötyövuotta tämä määrä tulee vähenemään asteittain mutta se ei tule liittymään tähän kokonaisuuteen varoista vielä sen verran että harmaan talouden torjuntaanhan meillä oli edellisessä hallituksessa käytössä kaksikymmentä miljoonaa euroa

arvoisa puhemies nämä panama paperit ovat todellakin järisyttäviä ja nehän nyt näyttävät sitten kertovan että asiat ovat juuri niin kuin ihmiset ovat pelänneet että yhteiskunnassa on monenlaista moraalia ja myös eliitin keskuudessa näyttää olevan näin niillä voi olla kuitenkin se hyvä vaikutus että asiaan tartutaan eduskunta on kahteen otteeseen kaksituhattayksitoista tehnyt aika ison työn näiden harmaan talouden toimenpide ehdotusten saamiseksi liikkeelle edellinen hallitus teki myös tässä paljon työtä tänään eduskunnan tarkastusvaliokunta on tehnyt päätöksen että se ottaa tämän kansainvälisen veronkierron selvityksen kohteeksi ja tämä aloitetaan jo ensi viikolla valiokunta tulee kuulemaan myös paitsi verohallinnon ja valtiovarainministeriön edustajia myös näitä pankki ja sijoituslaitoksia jotta tämä asia otetaan päivänvaloon ja katsotaan mitä tässä on tehtävissä aikaisempiin eduskunnan päätöksiin kuuluu se että eduskunta saisi selvityksen siitä miten viranomaisten tiedonsaantia parannetaan onko ministeri lindström tuomassa tästä ehdotuksen eduskuntaan
ja tässä taitaa olla ministeri orpo

tiedonsaanti on itse asiaa tarkastelee poliisin näkökulmasta poliisilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet tällä hetkellä saada käsiinsä sitä aineistoa jota panama vuodon yhteydessä on nyt maailmalla murtamatta lehdistösuojaa siis se ei ole mahdollista koska se on lain lain suojaamaa mutta näyttää siltä että se ensimmäinen viranomainen on verohallinto joka voi tässä liikkeelle lähteä ja mikäli mikäli sitten löytyy epäiltyä rikollista toimintaa niin silloin se siirtyy poliisille olen erittäin tyytyväinen siitä että se viime hallituskaudella aloitettu harmaan talouden torjuntatyö on saanut jatkoa ja rahoitusta tämän hallituksen työskentelyssä ja uskon että poliisi on hyvin resursoitu

tuolla kybermaailmassa ja suomi on tietenkin osallistunut ja tulee osallistumaan aktiivisesti tämmöiseen keskusteluun koska me tarvitsemme globaaleja ratkaisuja tässä yhteydessä käytän tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni lakivaliokuntaa siitä että se on tällä viikolla yksimielisesti hyväksynyt tämän hallituksen esityksen menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön lainsäädännön uudistamisesta tällä pannaan täytäntöön tämä direktiivi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja tuomitsemisesta menetetyksi

vielä yksi kysymys ja vastaus edustaja biaudet
arvoisa puhemies luulin ettei enää ehditä kysyä näin tärkeitä asioita kuin minulla on minun kysymykseni onkin pääministerille ja hallitukselle pääministeri sipilä olette useasti kiinnittänyt huomiota haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden muun muassa väkivaltaa kokeneiden naisten ihmiskaupan uhrien ja lasten asemaan ja ja velvollisuuteen suojella heitä kun on keskusteltu ajankohtaisista asioista kreikassa mutta oletteko pääministeri tietoinen siitä että myös suomessa tulee tosi hälyttäviä raportteja siitä että me karkotamme haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja heidän lapsiaan viime aikoina jopa äitejä joilla on jopa neljä lasta ja vauvoja nigeriaan ja italiaan

migri maahanmuuttovirasto on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota siihen kun ollaan mitattu haavoittuvien asemaa että on on ollut erikoislääkärin todistuksia joilla on voitu tutkia sitä mutta tällä hetkellä näillä ihmisillä ei näytä olevan pääsyä erikoislääkäriin onko hallitus tietoinen tästä ja aikooko hallitus tehdä jotain tälle

arvoisa rouva puhemies siis lähtökohta meillä on turvapaikkatutkinnassa se että jokainen saa yksilöllisen käsittelyn ja se on perusteellinen oikeusvaltiossa pitää lähteä siitä että tämä prosessi on aukoton kyseistä tapausta johon viittaatte en tunne mutta mutta uskon että tämä asia on hyvä hyvä selvittää ja ja katsoa kuten jokaisessa päätöksessä tehdäänkin aina päätöksissä on valitusmahdollisuus jossa sitten viime kädessä oikeus päättää sen ja arvioi onko onko päätös turvapaikasta ja palautuksesta tehty oikein perustein yksilöllisessä käsittelyssä

tämä on tietenkin erittäin tärkeätä mutta olisi tietenkin ehkä tehokkaampaa jos heti alkuvaiheessa eikä valituksen jälkeen nämä asiat tulisivat esille turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä on ollut meillä varteenotettava taho joka on ohjannut ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää viime heinäkuusta lähtien tämä toiminta on melkein loppunut kysyisin aikooko hallitus toimia niin että tätä

arvoisa puhemies tämänkin pakolaiskriisin keskellä me olemme lähteneet koko ajan siitä että järjestelmän joka suomessa on pitää tunnistaa ne haavoittuvimmassa asemassa olevat pystyä keskittymään heidän auttamiseensa se on se iso lähtökohta ja prioriteetti ja näin mielestäni pitää olla tietenkin tämä oli vakava huomio jonka toitte esille ja lupaan että selvitän asian ja voimme keskustella tarkemmin tästä kyseisestä tapauksesta tapauksesta ja katsoa katsoa onko jokin muuttunut

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisi

asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies käsittelyn pohjana on valiokunnan mietintö sekä että siihen

tässä käsittelyn pohjassa lisätään määrärahoja nettomääräisesti noin kahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa euroa ja korotetaan varsinaisia tuloja arviolta kymmenen miljoonaa euroa mikä aiheutuu metsähallituksen voiton tuloutuksen aientamisesta suurimmat määrärahalisäykset tehdään valtion

riskienhallintaan kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa minkä taustalla on euroalueen korkotason lasku sen lisäksi ehdotetaan kolmenkymmenenkahdeksan pilkku viiden miljoonan euron vastaavaa summaa vähennettäväksi talvivaara sotkamon konkurssin aiheuttamien ympäristöhaittojen torjumisen määrärahoista ja se osoitettaisiin terrafamen pääomittamiseen lisäksi liikennevirastolle annetaan sadankolmenkymmenenkahden miljoonan euron valtuus tehdä jäänmurtopalveluiden hankkimista koskeva palvelusopimus lisäksi suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuonna perustettavan kansallispuiston rahoitusta aikaistetaan jotta kansallispuisto voidaan avata jo alkukesästä kaksituhattaseitsemäntoista valiokunta toteaa että lisätalousarvioesitystä täydentävän esityksen yleisperustelutekstiin on kirjattu virheellisesti että esityksellä ei ole kehysvaikutuksia täydentävä esitys lisää kuitenkin kehykseen luettavia menoja kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa euroa kun otetaan huomioon myös varsinainen lisätalousarvioesitys kehysmenot nousevat yhteensä noin miljoonaa euroa lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin seitsemälläkymmenelläyhdeksällä miljoonalla eurolla

valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden lopussa noin sataviisi miljardia euroa mikä on noin viisikymmentä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen sitten pääluokkakohtaiset muutokset pääluokkaan kaksikymmentäyhdeksän opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan valiokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaisesti kolmensadanseitsemänkymmenenviidentuhannen euron myöntämistä pietari säätiölle avustus on tarpeellinen sillä saadun selvityksen mukaan säätiön talous on suurissa vaikeuksissa mikä vaarantaa säätiön perustaman pietarin instituutin sekä pietarin suomalaisen koulun toiminnan jatkuvuuden pääluokkaan kolmekymmentä lisätalousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi voimaantulo siirtyy arvioidusta ajankohdasta ensimmäinen neljättä kaksituhattakuusitoista ajankohtaan viidestoista neljättä kaksituhattakuusitoista jolloinka valtiovarainvaliokunta muuttaa luvun päätösosan vastaavasti pääluokassa kolmekymmentäkaksi oli kaikkein puhutuin ja eniten mielenkiintoa herättävä asia terrafame group oyn oman pääoman korottamiseen ehdotetaan

toiminnan jatkuminen varmistetaan nyt ehdotettu summa on säästynyt vuoden kaksituhattaviisitoista ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä sadan sadan miljoonan euron määrärahasta joka oli tarkoitettu talvivaara sotkamo oyn konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen torjumiseen julkisselvitys jatkuu edelleen mutta siitä aiheutuvat kustannukset ovat jatkossa vähäisiä koska konkurssipesä ei enää vastaa kaivoksen ylläpidosta valiokunta kuitenkin toteaa myönteisestä päätöksestä riippumatta että valiokunta pitää tärkeänä että hallitus seuraa tarkoin toiminnan ympäristövaikutuksia ja kannattavuuden kehittymistä sekä reagoi tarvittaessa tilanteeseen mahdollisimman nopeasti valtion tulee myös asettaa kriteerit siitä missä tilanteessa kaivoksen sulkeminen on toiminnan jatkamista parempi vaihtoehto etenkin kun valtion on varauduttava merkittäviin lisärahoitustarpeisiin valiokunta pitää perusteltuna että hallitus varautuu terrafame oyn vaihtoehtoisiin ratkaisuihin nykyistä paremmin muun muassa selvittämällä niiden kustannukset ja aluetaloudelliset vaikutukset asiantuntijakuulemisissa on kuitenkin yhtiön hallituksen taholta todettu yhtiö kykenisi jo vuonna seitsemäntoista viiva kahdeksantoista tekemään liiketaloudellista tulosta mutta kuitenkin todetaan että nikkelin alhainen hinta ja myös myös vaasan hallinto oikeuden päätös vaikeuttavat sitä että yhtiön tällä hetkellä on vaikea saada yksityistä pääomaa valtiovarainvaliokunta ehdottaa siis että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen niin että lisätalousarvio tulisi voimaan jo viidestoista neljättä kiitoksia

pidetään ihan pieni debatti tähän näin

tähän esitykseen sisältyy myös sosialidemokraattien vastalause jossa kannamme jälleen kerran huolta työllisyysmäärärahojen riittämättömyydestä se on itse asiassa valtavan surullista että tässä on jo aika mones lisätalousarvio minkä hallitus tekee ja edelleenkään siinä tilanteen tasalla sen suhteen kuinka paljon tässä tilanteessa työttömyys pitkittyy ja nuorisotyöttömiä pitkäaikaistyöttömiä on paljon edelleenkään näistä resursseista ei kylliksi huolehdita ja sitä kautta heikennetään talouskehitystä puhemies tämä antaa myös hyvän syyn todeta että tämähän osoittaa sitä hallituksen talouspolitiikan nurinkurisuutta juuri äsken kyselytunnilla keskustelimme niistä julmista uusista leikkauksista kaikkein heikoimmilta aiotaan leikata sosiaaliturvan tasoa kysehän on siitä että tämä leikkauskierre mihin hallitus on ajautunut johtuu siitä että hallitus on laiminlyönyt kasvun ja ja työllisyyden toimenpiteitä ja koko työllisyyspolitiikan tässä pitäisi tapahtua se linjan muutos mitä odotimme kehysriiheltä ja on todella surullista että päinvastoin

rouva puhemies edustaja viitanen piti tässä erinomaisen puheenvuoron ja kysynkin miksi valtiolta löytyy rahaa talvivaaraan mutta ei työllisyyden hoitoon miksi piikki on yhä auki ja tulee olemaan jatkossakin auki ja sitten kaksi täsmäkysymystä metsähallitus asiaan miksi valtion retkeilyalueet pidetään yhä metsähallituksen liiketoiminnan taseessa ja miksi nämä hehtaaria virkistysmetsää ylä lapista siirretään sinne miksi ei voisi olla niin että omaan pääomaan kuuluvat maa ja vesialueet ylä lapin virkistysmetsät ja valtion retkeilyalueet eivät voisi olla julkisten hallintotehtävien yksikön hallinnassa ohjauksessa ilman tuottovaadetta tämä on täysin mahdollista miksi ette tee näin arvoisa rouva puhemies

että siinä kannetaan yhteiskunnallinen vastuu ja ja sitä toimintaa pyritään parantamaan tässä on näköpiirissä aivan selvästi kaksi asiaa toinen on se että että ympäristöongelmat sillä alueella on saatu haltuun ne on kuitenkin otettava haltuun keinolla millä hyvänsä ei ympäristöä voi jättää hoitamatta kun konkurssipesältä ne jäivät tekemättä niin meidän on se vastuu kannettava nyt ja pitää muistaa että tässä on kuitenkin kaksi tietä olemassa eteenpäin toivotaan nyt sen verran että maailmanmarkkinoilla maailmanmarkkinoilla tämä nikkelin ja yleensä metallien hinta lähtisi nousemaan mikä toisi tälle yritystoiminnalle katetta ihan omasta takaa ja toinen on tietenkin se että parhaillaan elinkeinoministeriö neuvottelee ostajien kanssa siitä kuka ostaisi tämän koko yrityksen itselleen ja lähtisi tekemään tätä tuotannollista toimintaa ei tässä pidä katsoa pelkästään yhtä päivää tässä on katsottava koko tämä historia ja kannettava vastuu

puhemies pitkäaikaistyöttömyys on noussut vuoden takaisesta yhtä paljon kuin forssassa on asukkaita vauvasta vaariin se on oikeasti hurja summa hurja määrä ja se on pelottavan suuri jos me katsomme mitä meillä on tapahtunut työvoimapolitiikassa samaan aikaan niin esimerkiksi palkkaperusteinen työllistäminen on alentunut yli neljäkymmentä prosenttia eli menee ylös ja palkkaperusteinen työllistäminen menee alas se mitä tällä hetkellä käytetään on lähinnä kuntouttava työtoiminta tai työkokeilut työkokeilut ovat ihan hyvä keino mutta kuntouttavaa työtoimintaa eivät tarvitse läheskään kaikki niistä jotka tällä hetkellä ajautuvat pitkäaikaistyöttömyyteen

kun se malli sitten tulee täytäntöön mutta tällä hetkellä huolestuttavinta on se että meillä syntyy koko ajan enemmän niitä ihmisiä jotka ajautuvat rakenteelliseen työttömyyteen ja hyvin suurella todennäköisyydellä myös kokonaan pois työmarkkinoilta ja tämän asian hoitamisen hallitus laiminlyö sillä että se ei lisää työllistämismäärärahoja samaan aikaan kun palkkaperusteiset rahat menevät alas niin myös työvoimapoliittisen koulutuksen käyttö on vähentynyt ja kuitenkin se on juuri se väline jolla rakennemuutokseen voitaisiin vastata ihmiset voisivat sen menetetyn työpaikan tilalle hankkia uuden ammatin ja työllistyä uuteen työpaikkaan hoskonen sanoi että ympäristö on on hoidettava olen samaa mieltä mutta työttömyys on myös hoidettava ei voi ajatella että keskitytään vain työpaikkojen synnyttämiseen se on tärkeä osa mutta on huolehdittava myös ihmisistä

arvoisa rouva puhemies työlli syyskeskustelua on käyty tässä jo aiemmin ja on tarpeen varmaan käydä tämänkin lisätalousarvion yhteydessä todellakin tämä kokonaisuus valtiontaloutta määrätietoisesti tasapainotetaan rakennetaan yhteiskuntasopimusta tehdään merkittäviä uudistuksia ja samalla tehdään yrittäjyystoimia on erittäin tärkeä kokonaisuus kuten edustaja kalli täällä totesi se luo luottamusta suomen talouteen jotta ihmiset uskaltavat investoida rakentaa koteja ja olla toimeliaita suomessa tämä kannattaa meidän ymmärtää myöskin edustaja viitaselle tämän erityisesti kohdistan myöskin että tämä kokonaisuus on tärkeä luoda luottamusta suomen talouteen tällainen lyhytnäköinen säästöjen vastustaminen opposition hengessä ei sitä erityisesti kylläkään luo

äsken kyselytunnilla oli esillä sosialidemokraattien lista runsaan vuoden takaa eli maaliskuun kahdeskymmenes päivä te esittelitte leikkauslistanne tälle vaalikaudelle siinä noin kolmen miljardin leikkauslistassa oli kahdeksansataa miljoonaa leikkausta kaikkien indeksien jäädyttämisen kautta

on nyt ilmennyt että kun indeksi ei muutu niin se leikkaus on kuivunut kokoon nyt ihan vastuullisesti tiedustelen kyllä sosialidemokraateilta millä te korvaatte ja koska te ilmoitatte millä te katatte sen vaalilupauksenne tämän kahdeksansadan miljoonan ja myös sen parin miljardin muun osan osalta joka teidän kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista vaalilupauksessanne oli te lupasitte siinä että te hoidatte sen etupainotteisesti tällä vaalikaudella ja esimerkiksi tämän mietinnön liitteenä olevassa vastalauseessa ei ole sanaakaan siitä miten te aikoisitte lunastaa ne lupaukset jotka olette antaneet

rouva puhemies edustaja aalto otti täällä terrafamen entisen talvivaaran puheeksi ja ja spekuloi sillä miksi rahaa annetaan terrafamelle lisää no sitähän ei anneta lisää vaan siinä tapahtuu sisäinen siirto kuten varmaan voitte valtiovarainvaliokunnan esityksestä selvästi lukea on erittäin hyvä että yhtiön toimintaa on pystytty suunnitellusti viemään eteenpäin työpaikat siellä säilyttämään ja että sille on asetettu selvä takaraja että toiminta pitää saada kannattavaksi edustaja aaltokin varmasti tietää sen että mahdollinen alasajo välittömästi veisi vielä enemmän rahaa

arvoisa rouva puhemies kyllä tässä työllisyydestä on kysymys talvivaarassakin siellä on tällä hetkellä viisisataayhdeksänkymmentä omaa työntekijää tänä päivänä ja kolmellasadallaviidelläkymmenellä niillä jotka ovat sillä alueella alihankkijoina toisaalta talvivaara on onnistunut tällä hetkellä aika hyvästi siinä työssä missä sen teollisuuskassan saantoa on parannettu siihen tahtiin että se kannattaisi jo sillä kolmenkymmenentuhannen tonnin tuotannolla vuodessa nyt siellä on menossa myös tuottavuusparannus tällä hetkellä

euroa maksaa tonnin tuottaminen ja tarkoituksena on saada se euroon näyttää siltä että jos maailmanmarkkinahinta pysyy alhaalla niin myös sillä tasolla pystytään vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä saamaan tuottavaksi se yritys nyt on kysymys siitä jaksammeko uskoa tähän jolla uskoa ei ole se sitten ottaa

puhemies minusta on ihan tärkeätä että käydään rehellistä keskustelua terrafamen tulevaisuudesta tällä hetkellähän me voimme sanoa että suunnitelmien mukaan vielä on edetty ja siinä mielessä minusta äskeinen puhuja oli ihan oikeassa mutta kyllä epävarmuudetkin ovat vakavia ja ja nekin meidän täytyy täällä tunnustaa ja se kuinka kauan me jatkamme sitten sillä tiellä että aina pääomitetaan rahaa se pääomittaminenkin on ja siltä osin tietysti tämä

lopullinen tilanne kyllä vaikeuttavat tätä koko kuviota siinä suhteessa kuinka kauan voidaan uskoa ja miksi kysyn kuinka kauan voidaan uskoa sen takia että me kävimme äsken todella hankalan debatin jossa selvisi jossa selvisi että hallitus siis teki lisäleikkauksia

puhemies täytyy ottaa huomioon että teki mitä tahansa se maksaa vähintään sen kaksisataa mieluummin ehkä kolmesataa miljoonaa jos ajetaan alas kyllä meidän kannattaa odottaa sinne kesään asti jolloin saa parempia tuloksia tästä alkaako toimia ja silloin meillä on edessä päätös ehkä kahdensadan miljoonan lisäinvestoinneista sinne tämä kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa minun mielestäni ei ole se varsinainen keissi tässä asiassa

puhemies mitä pidempään tuo piikki on auki ja mitä enemmän sinne rahaa pumpataan sitä vähemmän jää rahaa ympäristöön työllisyyteen yritys ja elinkeinotoimintaan ja kainuulaisten tukemisiin ja kyllä tämä kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa mikä lähtee talvivaara sotkamo oyn konkurssipesästä terrafame group oyn oman pääoman korottamiseen on rahansiirto se raha olisi voitu siirtää suoraan vaikka sinne kainuulaisten työllisyyden tukemiseen sen raha voi käyttää monella eri tapaa se on rahan rahan käyttöä yhä yhä jatkossakin ja tämä pitää ottaa huomioon

arvoisa rouva puhemies en ollut varautunut tähän kysymykseen vaan enemmänkin pyysin puheenvuoron kehuakseni edustaja kankaanniemen käyttämää asiantuntevaa puheenvuoroa nimittäin sosialidemokraatit täällä joka päivä arvostelevat hallituksen tekemiä säästöjä eilen kaikkein kauheimpia olivat ne koulutukseen tehdyt säästöt

heidän vaihtoehtobudjettiinsa mutta siellä näitä ei ole kysyn nyt edustaja viitaselta milloin te aiotte esittää nämä lupaamanne kahden miljardin euron säästöt

arvoisa rouva puhemies kyllä meidän vaihtoehtobudjettimme on täysin linjassa sen talouspolitiikan kanssa mistä olemme ennen vaaleja puhuneet se perustuu kyllä osin säästöihin mutta myös tulopuolen sopeutukseen ja arvoisa edustaja zyskowicz olkaa kiltti ja lukekaa vaihtoehtobudjettimme nimittäin siellä otetaan jopa vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa siksi että että me panostamme työllisyyteen ja teemme oikeudenmukaisempia arvovalintoja puhemies minusta on todella hämmästyttävää kun olen kuunnellut tätä keskustelua viime aikoina tässä salissa

kaikki talousasiantuntijat tyrmäävät teidänkö mielestänne näistä asioista ei saisi kysyä hallitukselta ja haastaa varsinkin kun meillä se oma vaihtoehto on jossa otettaisiin vähemmän velkaa käytettäisiin myös tulopuolen sopeutusta emmekä tekisi niitä kaikkein julmimpia leikkauksia

rouva puhemies kyllä edustaja viitasen krooninen hämmennys on nyt siirtynyt minulle nimittäin ennen vaaleja edustaja viitanen te kerroitte että kaksi miljardia euroa säästöjä etupainotteisesti ja miljardi tulopuolen vahvistamista ja myöhemmin vaalikauden mittaan tarvittaessa vielä miljardi lisää säästöä nyt olen kysynyt missä ne kahden miljardin euron vuotuiset säästöt ovat ja turha viitata teidän kun siellä ei niitä säästöjä ole sen verran tässä on porukalla sitä tutkailtu että siellä niitä ei ole ja sitten nämä puheet siitä että demarit ottaisivat vähemmän velkaa kuin nykyinen hallitus tämä hallitus ei niin pientä säästöä pysty edes keksimään etteivät demarit olisi sitä vastustamassa mutta totta kai voidaan olla ottavinaan vähemmän velkaa kun sinne laitetaan tämmöistä huuhaarahaa merirosvorahaa jolla sitten rahoitetaan kaikki ja varmaan saadaan luvut näyttämään hyviltä kun ryöstetään suomen pankki ja putsataan sitran tase

puhemies hallitus puhuu paljon työllisyydestä mutta se tekee valtavan vähän työllisyyden hoidon puolella tämä ihan oikeasti huolestuttaa minua tässä tapauksessa paitsi suomalaisena kansanedustajana myös pirkanmaalaisena

johdosta tarvitsisimme toivon todella että hallitus kuulee nämä hätähuudot maakunnista tämän työllisyyden hoidon rahoituksen osalta tämä on vakava asia viidesosa ihmisistä työttömänä tampereella

arvoisa rouva puhemies on aika epä älyllistä se että tutkitaan tarkkaan vanhoja pöytäkirjoja ja katsotaan mitä kukin on sanonut mutta sitten ei muisteta sitä mitä on itse pari viikkoa sitten täällä salissa toistettu oppositio on erittäin vahvasti ennen kehysriihtä kommentoinut sitä että pitää panostaa infrainvestointeihin ja sitä kautta parantaa työllisyyttä alueilla nyt kun hallitus tekee sen tekee vielä yli sen mitä kehyksessä oli rahoja eli seitsemälläsadalla miljoonalla tehdään lisäpanostuksia muun muassa sinne tampereelle nyt nyt siihen tampereen ratikkaan halutaan vivuttaa näitä aluekehittämishankkeita asuntorakentamishankkeita ja sitä kautta parantaa alueellista työllisyyttä niin nyt se ei ole mitään ja moititaan sitä että rahaa ei tule tarpeeksi työllisyyteen esimerkiksi lahden eteläinen kehätie rakennusaikana yli neljätuhatta henkilötyövuotta ja arvioidaan että pitkällä tähtäimellä kuusitoistatuhatta pysyvää työpaikkaa lisää se tuo paljon rahaa alueelle se valuu sinne ihmisten jääkaappeihin tänä keväänä ei vielä lapsille uusia polkupyöriä osteta niillä rahoilla mutta vuoden päästä jo ostetaan ja sitä kautta se hyvinvointi paranee tässä maassa

olen kyllä ilmaissut tamperelaisena kansanedustajana tyytyväisyyttäni siihen että hallitus piti edellisen hallituskauden aikana tehdystä aiesopimuksesta kiinni niin että tampereen raitiotie sai kolmenkymmenen prosentin rahoitusosuuden tästä olen todella tyytyväinen tamperelaisena päättäjänä valtuutettuna ja kansanedustajana mutta se mistä puhuin oli työllisyyden hoidon määrärahat niitä pirkanmaa on saanut yli viisi miljoonaa vähemmän kuin mitä meidän työttömyysprosenttimme ja meidän rakennetyöttömyytemme

puhemies meillä on siis lähes kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä enemmän kuin vuosi sitten kysyttäessä näistä työllisyysmäärärahoista eri puolilta suomea viestit ovat joka puolelta samansuuntaisia työllisyysmäärärahoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden no sitten nämä selviytymiskeinot tässä tilanteessa ovat erilaisia esimerkiksi omassa maakunnassani pohjois karjalassa joudutaan käyttämään todella paljon harkintaa palkkatukien myöntämisessä ja osa sitä tarvitsevista tai siitä hyötyvistä ei sitä palkkatukea saa esimerkiksi palkkatukea voitaisiin paljon enemmän käyttää yhdistyksille jos niitä määrärahoja olisi työtä kyllä olisi ja onkin pakko kysyä miten meillä on varaa tässä yhteiskunnassa ajaa ihmisiä pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle

arvoisa puhemies onneksi ensi viikolla tiistaina hallitus julkaisee työllisyys ja yrittäjyyspaketit joissa juuri näihin asioihin vastataan ja kerrotaan mitä päätetty on erittäin hyvä että meidän passivoiva työttömyyspäivärahajärjestelmä otetaan aktiiviseen käyttöön ja työttömät pääsevät helpommin töihin ja niihin oikeisiin töihin on erittäin hyvä että hallitus tekee nyt täysillä töitä sen eteen että saadaan yritysmaailmaan luotua luotua niitä oikeita työpaikkoja joihin näitä työttömiä voidaan työllistää eikä passivoida ihmisiä ja enemmän ja enemmän pitkitetä työttömyyttä tämähän on nimenomaan se suomen ongelma kun meidän työnantajat ja työntekijät eivät täällä kohtaa talvivaarasta ja nykyisestä terrafamesta voisin edelleen todeta että missähän ovat ne yritykset ja erityisesti ne kaivosalan työpaikat joihin meidän kaivosmiehet ja kaivosnaiset sitten heti

arvoisa rouva puhemies kun tässä nyt tuli puhetta siitä onko terrafame markkinataloutta niin täytyy sanoa että kyllä on siellä on kuudeksikymmeneksi vuodeksi sitä nikkeliä mistä kaivaa tuhannelle ihmiselle vuodessa eli kuusikymmentätuhatta miestyövuotta se tarkoittaa kolmea miljardia jos me nyt puhumme tästä kolmestakymmenestäkahdeksasta pilkku viidestä miljoonasta niin kyllä valtion kannattaa sen aikaa rahoittaa sinne että nähdään kesällä etenevätkö nämä asiat siihen suuntaan kuin me uskomme

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz onko teistä tullut sosialisti olette valmis laittamaan rahaa yhtiöön joka ei pysty kertomaan miten sen toiminta saadaan markkinaehtoisesti kannattavaksi jonka toiminnan edellytys on yhä vaasan hallinto oikeuden takana jonka tuotetta ei ole kannattavaa edes myydä jonka prosessien toimivuudesta ei ole takeita johon ei löydy edes yksityisiä sijoittajia investoimaan sortin markkinataloutta tämä on edustaja zyskowicz

arvoisa rouva puhemies edustaja aalto en ole sosialisti ja vielä vähemmän olen kommunisti toisin kuin ovat olleet monet vihreät jotka minun nuoruudessani silloin kun hekin olivat nuoria ihailivat piikkilankaparatiisia ja kannattivat kommunismia nykyisin moni heistä on vihreä hyvä että on menty kuitenkin parempaan suuntaan

ei tänä päivänä ole varmaan järkevää antaa kuolemantuomiota kaivokselle niin kuin täällä on todettu katsotaan tässä jonkun aikaa onko kaivoksella edellytykset kannattavaan toimintaan sen jälkeen on johtopäätösten aika

puhemies palaan vielä sosialidemokraattien lupauksiin se oli kaiken kaikkiaan siis maaliskuussa viisitoista neljä miljardia josta miljardi veronkorotuksia ja kolme miljardia menoleikkauksia ja niistä menoleikkauksista kaksi miljardia heti vaalikauden alussa ja miljardi keväällä kaksituhattaseitsemäntoista

te leikkaisitte kaksisataaviisikymmentä miljoonaa siis työllisyys ja sosiaaliturvaa työttömiltä kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ynnä muuta tämä on sitä tekstiä jonka silloinen valtiovarainministeri puheenjohtaja rinne esitti kansalle kahdeskymmenes maaliskuuta kaksituhattaviisitoista kuukautta ennen vaaleja miksi näitä ei ole teillä listoilla

puhemies taitaa olla kyllä edustaja kankaanniemellä ihan omat paperit siellä mistä niitä luetaan käydäänpä nyt kiinni vielä tähän työllisyyteen mikä todella on se hyvinvointivaltion selkäranka mistä me kaikki olemme huolissamme on hienoa että hallitus esimerkiksi painostaa näihin infrahankkeisiin niin kuin oppositio on esittänyt tai on hienoa että tätä

passiivista työttömyysturvan muuntamista aktiiviseksi ollaan tekemässä niin kun myös oppositio on esittänyt mutta sitten kun tullaan näihin työllisyysmäärärahoihin niin on vaikea kuvitella täällä äsken kyselytunnilla pääministerikin paasasi siitä että pitkäaikaistyöttömyyttä pitää vähentää millä sitä vähennetään muuta kuin näillä tukitoimenpiteillä joita nimenomaan työllisyysmäärärahoilla tehdään edustaja marin tuossa hyvin todisti mikä tilanne on esimerkiksi pirkanmaalla tätä varten työllisyysmäärärahoja tarvitaan niillä on vaikuttavuutta ja niillä voidaan nimenomaisesti tätä pitkäaikaistyöttömyyttä vähentää ja sen kestoa vähentää ja sitä kautta saadaan myös aikamoisia säästöjä valtiontalou teen ja tässä te ette kyllä tee yhtään mitään vaan istutte täysin paikoillanne

ja sitten edustaja hoskonen tässä käydään muutaman hetken vielä tätä debattia ja sitten tietysti edustaja kalli saa viimeisen puheenvuoron ja sitten aloitamme edustaja uotilasta mutta nyt on siis edustaja hoskonen
arvoisa rouva puhemies omassa puheenvuorossaan kyselytunnilla pääministeri juha sipilä esitteli sen tien millä keinoin me pystymme tämän työttömyyden kärjen katkaisemaan ja ennen kaikkea velkaantumisen tässä vaiheessa lopettamaan sehän se on tämän pelin kaikista tärkein ydin että pääsemme vihdoin omilla rahoillamme elämään ettei tarvitse elää velaksi velalla elämiseen meillä ei ole enää varaa me vuosittain maksamme suurin piirtein saman verran työttömyydestä kuin tämä maa tällä hetkellä ottaa velkaa tämä kierrehän on katkaistava pääministeri sipilä on osoittanut hallituksen kanssa sen miten tämä homma tehdään elikkä nyt pitää pysyä tiellä ja malttaa ja lopettaa kaiken maailman turhanaikainen pelottelu koska se ei johda yhtään mihinkään muuhun kuin suomen luottoluokituksen laskuun korkojen nousuun ja valtion menojen kasvuun tämä tie on edessä ellei tehdä nyt niitä toimia mitä pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri stubb esittelivät ja sitten mitä tulee touko aallon

puhemies kyllä minä hiukan ihmettelen tätä keskustelua mielellään esitellään sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettia uudelleen ja toivonkin että tämän keskustelun pohjalta puhemies ottaa tämän korvan taakse ja otetaan mielellään oma aika siihen mutta minä haluaisin kyllä katsoa sitä mitä hallitus tekee suomessa valta on tällä hetkellä hallituksella ja olisi hienoa että kiinnitettäisiin huomiota hallituksen tekemisiin luottamusta ei kovin paljon tule kyllä tämän kehysriihen jälkeisellä säheltämisellä eikä myöskään tällä lisätalousarviolla joka on pöydällä kyllä meidän pitäisi pystyä vahvistamaan luottamusta tämän maan toimintaan työllisyys miettikää meillä on puoli miljoonaa työtöntä ja missään ei tunnu missään ei näy ei lisätalousarviossa ei kehysriihessä että voitaisiin auttaa näitä ihmisiä jotka joutuvat työttömäksi tämä on minun mielestäni kylmää politiikkaa tämä on todella kylmää politiikkaa ja sitten leikattiin kuitenkin lisää vaikka luvattiin leikata niin leikataan kaikkein köyhimmiltä sanottiin että koulutuksesta ei leikata mitään mutta ei kun koulutuksesta leikattiin sekä opintotuesta että omaehtoisesta koulutuksesta ja juuri omaehtoisesta

arvoisa puhemies täytyy kyllä arvostaa niitä investointihankkeita mitä tässä hallituksen kehysriihessä on mutta nyt me puhumme puhumme lisätalousarviosta ja tässä niitä ole kun on pohdittu sitä mitkä ovat oikeita työpaikkoja niin kysyisin esimerkiksi sitä että kun meillä nyt pohjois karjalassa on alkanut vaikkapa sotaveteraanien kotipalvelu jota on tehty työllistämismäärärahoilla ikäihmiset ovat pystyneet asumaan kotona pidempään ja he ovat saaneet sitä kautta tukea ja työttömät ovat työllistyneet

sitä työttömyyden kestoa saadaan lyhenemään niin sillä jo selvitään isosta osasta meidän kestävyysvajettamme mutta nyt ongelma on se että meillä ei ole työvoimatoimistoissa te toimistoissa resursseja joilla näitä ihmisiä palveltaisiin ja se pidentää ihmisten työttömyysjaksoja olen jopa miettinyt sitä pitäisikö olla yhteydessä tinder treffijärjestelmän tekijään että siitä saataisiin

arvoisa rouva puhemies tässähän on ongelma se että köyhä valtio rahoittaa kaikki köyhät niin sanotut opiskelijat ja eläkeläiset muut jos kuppi on tyhjä niin sieltä ei voi ottaa sieltä vain silloin joudutaan leikkaamaan köyhä valtio leikkaa silloin kun ei ole mitään olemassa nyt olisi tarkoitus se että täällä saadaan investoinnit käyntiin ja millä se tehdään tuleeko rahamies sille paikalle että ollaan ensimmäisenä sosialisoimassa kaikki ei varmasti tule elikkä meidän on saatava nämä innovaatiot kuntoon hallitus nyt tekee yrityspaketit ja nämä tulevat tulevat ne tuottavat työpaikat joilla rahoitetaan viime kaudella tehdyt hienot päätökset satatuhatta työtöntä hiilivoimaa tuli vihreitten aikana kun mentiin vain koppiaisten ja sammakoitten perässä ei tällä tavoin työllistetä ketään mutta kun saadaan tuottavia työpaikkoja niin alkaa valtiontalous tulemaan kuntoon ja sitä kautta voidaan jakaa myös sosiaaliturvaa

puhemies edustaja ben zyskowicz joka juuri lähti ovesta ja muu hallitus väittävät että he eivät ole sosialisteja mutta he puhuvat kuin

sosialistihallitus kyllä varsinainen sosialistihallitus koska meitä on pyydetty uskomaan talvivaaraan viime syksynäkin ja me uskoimme me olemme katsoneet sen lehden jo monta kertaa kuinka pitkään meidän pitää katsoa aina uudestaan laittaa uutta rahaa sinne tämä alasajo maksaa noin kolmesataa miljoonaa euroa ja siitä kun ne kasat ovat ja pysyvät siellä syntyy noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa voittoa ja joka tätä päätöstä pistää piikit kiinni ne rahat ovat pois ympäristönhoidosta työllisyydenhoidosta yritys ja elinkeinotoiminnasta ja kainuulaisten tukemisesta

arvoisa rouva puhemies itse olen käynyt siellä talvivaarassa kaksikymmentä ehkä kaksikymmentäviisi kertaa ja aikaisemmin usko on on ollut tietysti koetuksella mutta kun sinne tulee uusi johto ja ja varsinkin kun kun tiedän tämän uuden johdon olevan sellainen joka ottaa selville asiat onko se kannattavaa vai ei niin uskoisin että kun he sanovat siellä että että ollaan sillä uralla mitä on suunniteltu ja tulee tulee olemaan kannattavaa kyllä meidän ainakin kannattaisi ensi kesään asti sitten uskoa siihen ja nämä puheet sosialismista ovat minusta arvottomia täällä

arvoisa puhemies en voi kyllä olla ihmettelemättä sitä kuinka välinpitämätön työttömyyden edessä tämä hallitus on nyt on käsittelyssä tämä lisätalousarvioesityksen täydennys ja ja ihmettelen miksi siitä puuttuvat kokonaan palkkatukirahat miksi ei täydennetä lisätalousarviolla palkkatukirahoja eli hallitus sysää vastuun yksilöille ja ihmisten pitäisi itse ratkaista työttömyys kun sdpn mielestä valtion pitää olla ratkomassa työttömyysongelmaa eikä valtio voi vetäytyä vastuustaan ja hylätä ihmisiä oman onnensa nojaan työttömyys on meidän mielestä enemmän yhteiskunnan epäonnistumista kuin yksilön epäonnistumista ja se tiedetään kuinka nopeasti esimerkiksi nuoret kun joutuvat työttömäksi syrjäytyvät eli

on kiistatta keskeinen rooli siinä että työnhakijat pysyvät työkuntoisina
vielä kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja jarva ja edustaja kalli ja sitten mennään puhujalistaan teillä kaikilla on siellä varattuna puheenvuoro ja voitte siellä sitten myöskin kertoa ajatuksistanne

arvoisa puhemies vielä kun tästä työllisyydestä halutaan puhua nimenomaan tämän lisätalousarvion yhteydessä niin jos jaksetaan odottaa sinne ensi tiistaihin asti niin siellä on nimenomaan palkkatuki ja näihin erilaisiin työllistämiseen liittyviin asioihin tulee kyllä

jos viime kaudella todella saatiin aikaan satatuhatta uutta työtöntä niin en kyllä kehtaisi tässä hirveästi syyllistää nykyistä hallitusta vielä tähän talvivaaraan nykyiseen terrafameen liittyen uskottavuus kyllä näistä alasajopuheista on aika kaukana yhtään esitystä oppositiosta ei ole tullut siitä että tämä yhtiö alasajettaisiin ja siihen alasajoon esitettäisiin lisätalousarvioon kaksisataa miljoonaa se vaatii ei ole tullut

arvoisa puhemies tämä keskustelu ehkä enemmän oli jo sitä kehyskeskustelua ja vähemmän tätä käsittelyn pohjana olevaa talousarviokeskustelua miksi terrafamea pääomitetaan sen tähden että sille annetaan vielä kesään asti mahdollisuus ja samalla varmistetaan niitten ihmisten työllisyyttä jotka siellä ovat sitten toinen asia täällä on esitetty kritiikkiä siitä miksi tässä lisätalousarviossa ei ole osoitettu määrärahaa työllisyyden hoitamiseen se tietenkin on aiheellinen kysymys mutta tässä hallitus on selvästi lähtenyt siitä että vasta kehysriihen jälkeen mahdollisesti kesäkuussa annettavassa varsinaisessa lisätalousarviossa tähän asiaan palataan ja varmaan tämä keskustelu on on evästystä siihen

arvoisa rouva puhemies valiokunnan arvostetun puheenjohtajan äskeisistä kommenteista huolimatta totean että tämän lisätalousarvion suurin puute ja heikkous on että sillä ei reagoida nopeasti pahaan työttömyystilanteeseen kuten täällä on moneen kertaan todettu vuosi sitten kun hallituksella oli mahdollisuus antaa ensimmäinen lisätalousarvionsa silloin oppositiopuolueet sdp vihreät vasemmisto esittivät valtiovarainvaliokunnassa yhtenäisen vastalauseen jonka keskeinen viesti oli siinä että työttömyyteen pitää reagoida lisätalousarviot ovat juuri niitä

määrä on todellakin yhdeksäntoista prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten vasemmistoliiton vastalauseessa on lausumaehdotus nopeasti uuden työllistävän lisäbudjetin vaatimisesta tämä työllisyystilanne on keskeinen viestimme tässä vastalauseessa

toinen asia johon vastalauseessamme viitataan ja johon meillä on myöskin ehdotukset samalla tavoin kuin myöskin monella muulla oppositiopuolueella vihreillä ja sdpllä liittyy metsähallitukseen metsähallitus lakia ei ole tasavallan presidentti vielä vahvistanut europarlamentaarikko merja kyllönen on on käynyt tästä keskusteluakin tasavallan presidentin kanssa ihan sen vuoksi että hän on kahteen kertaan saanut euroopan vastaavalta komissaarilta viestin että mikään kilpailuttamisdirektiivi ei edellytä metsähallituksen organisaation muutosta sen vuoksi meillä on vastalauseessa myöskin ehdotukset näiden tase erien osalta siten että neljäkymmentätuhatta hehtaaria ylä lapin virkistysmetsiä kolmesataakuusikymmentätuhatta hehtaaria ylä lapin luontaistalousalueita sijoitetaan julkisten hallintotehtävien taseeseen ja että retkeilyalueet kuuluvat muun oman pääoman julkisten hallintotehtävien taseeseen niin niin ikään mutta sitten arvoisa puhemies tämä

niin suomalaisia metalleja kaivannaisia kuin vihreätä kultaakin puuta jalostetaan tässä maassa ja että teollisuus pärjää mutta tämä talvivaaran tilanne on kerta kaikkiaan sellainen ja uskon että arvoisa jaoston puheenjohtaja edustaja juhantalo tulee omassa puheenvuorossaan sen vakuuttamaan että ihan aidosti tästä myöskin asiantuntijat olivat valiokunnassa sen jaoston kuulemisessa kahta mieltä osa vielä jaksaa uskoa että ehkäpä pitemmällä aikavälillä ehkäpä muutaman vuoden sisällä voidaan saada kannattava toiminta aikaan ja tulevaisuusnäköaloja on

minun sydäntäni raastaa sellainen johtopäätös että on toivoton tapaus tämä tarkoittaa niin kuin valiokunnan mietinnössäkin on todettu että on aika nopeasti saatu ylösajoa tehostettua ja tällä hetkellä jopa saantoa parannettua mutta kyllä ovat etuajassa palaneet rahatkin

se on se prosessiongelma se on ympäristöongelma se on nikkelin maailmanmarkkinahintaongelma ja tällä hetkellä vielä tämä juridinen ongelma myöskin tässä jos talvivaarasta kaivoksena olisi mahdollista edes keskipitkällä aikavälillä saada kannattava kaivos niin ei valtion pitäisikään hakea siihen mitään ulkopuolisia rahastosijoittajia ulkolaista pääomaa sille kakulle silloin pitäisi sietää tappioita ja odottaa sitä kannattavaa toimintaa ja ryhtyä tulouttamaan siitä kaivoksesta myöhemmin tuloksia jos se pystyisi toimimaan ympäristöä säästävällä ja kannattavalla tavalla edes pitemmällä aikavälillä mutta ikävä kyllä tällaista näköalaa ei ole pikkasen eri tavalla asetetuilla lausumilla

aika epätoivoinen tilanne on meidän lausumamme lähtee siitä että lopetetaan tämä veronmaksajien rahan työntäminen ponnistellaan kainuun työllisyyden eteen muilla muilla keinoin ja tehdään johtopäätökset niin kuin monet asiantuntijat ovat todenneet

arvoisa rouva puhemies

valtion retkeilyalueet pidetään yhä metsähallituksen liiketoiminnan taseessa ja miksi nämä neljäkymmentätuhatta hehtaaria virkistysmetsää ylä lapista siirretään sinne miksi miksi ja vielä kerran miksi ja vielä toinen asia miksi tosiaan tähän omaan pääomaan kuuluvat maa ja vesialueet nämä ylä lapin edellä mainitut neljäkymmentätuhatta hehtaaria virkistysmetsää ja valtion retkeilyalueet eivät voisi olla julkisten hallintotehtävien yksikön hallinnassa eli luontopalveluiden hallinnassa ja ohjauksessa jossa ne ovat ilman tuottovaadetta miksi tämä ei ole mahdollista miksi miksi ja vielä kerran miksi ja sitten tähän päivän epistolaan joka kielenkantoja on jo avannut jonkun verran tässä näin eli tähän talvivaaraan terrafame kysymykseen näköjään sss kolmen hallitus on ottanut talvivaaran suhteen nyt sosialismivaihteen käyttöön annatte rahaa nyt ja varaudutte antamaan rahaa myös myöhemmin satoja miljoonia euroja lisää yhtiölle joka ei pysty kertomaan sitä miten toiminnasta saadaan markkinaehtoisesti kannattavaa eikä edes sitä miten tuo olisi mahdollista koska nikkelin maailmanmarkkinahinta on niin alhainen että tuotetta ei kannata edes myydä myydä vaasan hallinto oikeudesta päiväänkään mennessä tullut tietoa siitä voiko toiminta edes järkevästi jatkua ja vaikka sieltä tulisi päätös joka pohjautuu siihen välipäätökseen viime marraskuulta sekin tarkoittaa sitä että toiminta vaarantuu merkittävästi

toimimaan se mikä kertoo kaikkein eniten tästä yhtiön tilanteesta on se lukuisten ja lukuisten yritysten jälkeen ne yksityiset sijoittajat niitä varmaan pyörisi hyvinkin paljon tässä lähettyvillä jos yhtiö olisi niin fantastinen kuin täällä useat hallituksen edustajat antavat ymmärtää

kustannukset tavallaan sen kautta puolittuvat ja nyt sitä hintaa tulee päivä päivältä lisää ja jos polun päässä on se vääjäämätön tuomiopäivä että yhtiö pitää pistää alas ja tekin sen varmaan tulette vielä myöhemmin päättämään niin miksi tätä päätöstä vitkastellaan pidetään piikki auki yhä kaikki nämä rahat ovat pois kuten aikaisemmin sanoin sieltä ympäristön tukemisesta työllisyyden tukemisesta yritys ja ja elinkeinoelämän tukemisesta ja kainuulaisten tukemisesta sinne sitä rahaa pitäisi laittaa saman tien nyt ja me olemme omassa vastalauseessamme sanoneet kaikkein tiukimmin kaikista eduskuntaryhmistä että nyt menee piikki kiinni ja valtion on aloitettava tämän kaivosyhtiön alasajo nyt eikä myöhemmin
se oli väkevää edustaja juhantalo

arvoisa rouva puhemies

terrafame kysymystä

lausuinko väärin

ensinnäkin aluksi totean että edustaja uotila kyllä lausui ihan oikeat sanat siitä että tässä terrafame kysymyksessä ei oikeastaan ollut sellaista välimuotoista asiantuntijaa ne olivat joko tai ja aika tiukasti molemmissa linjoissa esiintyy niitä joko tai ihmisiä siis joko taita siinä positiivisessa mielessä edustaa tietysti ensinnäkin yhtiön hallitus jonka puheenjohtaja lausui niinkin voimakkaasti että hän uskoo kuin pukki sarviinsa tämän onnistumiseen ja sitten negatiivisessa oli professoritasoisia miehiä jotka suosittelivat välittömästi sulkemista kaikki eivät olleet suinkaan välittömän sulkemisen kannalla mutta olivat sulkemisen kannalla ja professoreista yksi oli myös sitä mieltä että tämä on lupaava tämä malmi joka on köyhää malmia ja tämä menetelmä on oikeastaan ainoa jolla se nikkeli voidaan erottaa ja on sellainen joka tulee toimimaan otapa näistä sitten maallikko selvää ihmisen asenteesta hyvin paljon teollinen toiminta ja elinkeinoelämä alasta riippuen vaatii pitkäjänteisyyttä ja valitettavasti kaivostoiminta on hyvin aaltomaista pitkien aaltojen liikettä suomi on tehnyt monta virhettä nimenomaan edustajien kiivaudella monta asiaa on myyty ja keskeytetty tappiolla joka myöhemmin on osoittautunut valtavaksi menestykseksi toki niitä tappioita on tehty yksilöpuolellakin mutta voidakseni kuvailla miten monipuolisesti jaostoni käsitteli tätä asiaa on syytä kyllä lukea terrafamen osalta mietintöluonnos ja mietintö terrafame groupin oman pääoman korottamiseen ehdotetaan kolmekymmentäkahdeksan pilkku viisi miljoonaa euroa toiminnan jatkumisen takaamiseksi talvivaara sotkamo oyn julkisselvityksessä olevan konkurssipesän kaivostoiminnan omistus siirtyi viidestoista kahdeksatta kaksituhattaviisitoista terrafame oylle jonka valtio omistaa kokonaan terrafame group oyn kautta toimintaa varten terrafame oyn pääomittamiseen myönnettiin vuoden

miljoonaa euroa ja vuoden

mukaan aiemmin myönnetyt määrärahat riittävät ylläpitämään kaivostoimintaa huhtikuun kuuteentoista loppuun minkä vuoksi lisämääräraha on tarpeen nyt ehdotettu miljoonaa euroa olisi säästynyt vuoden

euron määrärahasta joka oli tarkoitettu talvivaara sotkamo oyn konkurssin aiheuttamien menetysten ympäristövahinkojen torjumiseen julkisselvitys jatkuu edelleen mutta siitä aiheutuvat kustannukset ovat jatkossa vähäisiä koska konkurssipesä ei enää vastaa kaivoksen ylläpidosta valiokunta esitystä perusteltuna ja toteaa että yhtiön mukaan kaivoksen ylösajo on edennyt hyvin ja suunnitelmien mukaisesti elokuussa kaksituhattaviisitoista asetettiin konkreettiseksi tavoitteeksi seuraavan kahden vuoden aikajaksolla ympäristöturvallisuuden ylläpidon lisäksi toiminnan vakauttaminen sekä terrafame oyn taloudellisen kehityksen saamisen oikeansuuntaiseksi yhtiön hallitus arvioi että terrafame oyn kassavirta on positiivinen vuodenvaiheessa

kaupallisesti kannattavan kaivostoiminnan edellytyksiä heikentää tällä hetkellä merkittävästi nikkelin maailmanmarkkinahinnan alhaisuus toisaalta neuvottelut yksityisten rahoittajien kanssa ovat käynnissä omistuspohjan laajentamismahdollisuuksiin vaikuttaa muun muassa vaasan hallinto oikeudessa edelleen harkinnassa oleva päätös nuasjärven purkuputken käytöstä valiokunta pitää hyvänä sitä että valtio omistajan johdonmukaisena tavoitteena on ollut ympäristöturvallisuuden varmistaminen ja kaivoksen toiminnan jatkaminen siinä tapauksessa että se on mahdollista pitää pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävällä pohjalla on myös haettava aktiivisesti yksityistä rahoitusta siten että se on valtiolle edullista kaivoksen tilanteeseen liittyy valtion kannalta merkittäviä riskejä erityisesti nikkelin alhaisen hintatason kaivoksen ylösajoon ja tuotantoprosessin keskeneräiseen hallintaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi siksi valiokunta pitää tärkeänä että hallitus seuraa tarkoin toiminnan ympäristövaikutuksia ja kannattavuuden kehittymistä sekä reagoi tarvittaessa tilanteeseen mahdollisimman nopeasti valtion tulee myös asettaa kriteerit siitä missä tilanteessa kaivoksen sulkeminen on toiminnan jatkamista parempi vaihtoehto etenkin kun valtion on varauduttava merkittäviin merkittäviin lisärahoitustarpeisiin valiokunta pitää perusteltuna että hallitus varautuu terrafame oyn vaihtoehtoisiin ratkaisuihin nykyistä paremmin muun muassa selvittämällä niiden kustannukset ja aluetaloudelliset vaikutukset

jatkamaan tuolta paikaltani

jaoston puheenjohtaja olisi voinut ehkä jatkaakin mutta mennään eteenpäin olkaa hyvä

kiitoksia herra puhemies haluan siis todeta tässä lopuksi aivan niin kuin edustaja uotila jo aikaisemmin sanoi että tässä poikkeaa nykyisen hallituksen voimakkaasti positiivinen kanta he haluavat jatkaa tätä siellä on erittäin kokenut johto ja he ovat vakuuttuneita että tämä tulee tulee toiminnan turvaamaan oikein hyvin nikkelin maailmanmarkkinahinta on tänään noin dollaria tonnilta yksitoistatuhatta on se raja jolla plus miinus nolla tasossa tämä kaivostoiminta on

maailmanmarkkinahinnan arviosta on erilaisia lähtökohtia mutta se liikkuu siinä viidentoistatuhannen ja kahdeksantoistatuhannen välillä nyt vuoden kahden sihdillä erittäin monella talouselämää seuraavalla laitoksella muun muassa maailmanpankilla siis jos se on kannattavaa näinkin voimakkaasti silloin olen edustaja aallon kanssa samaa mieltä että ei kannattaisi myydä tätä nikkeliä vaan pistää se kasalle ja myydä myöhemmin niin ei voi kuitenkaan toimia koska firman kassan täytyy jotenkin toimia teknisesti kaivostoiminta uusissa kasoissa toimii erittäin hyvin ja on viime talvenkin pysynyt kahteenkymmeneen asteen lämpötilassa huolimatta voimakkaasta pakkasesta se on merkki siitä että se on saatu toimimaan kuten sanoin juridiikan perusoppeihin kuuluu se että näytön jälkeen minkään oikeusjärjestelmän tulosta ei arvuutella jaosto ei ole myöskään kysynyt mitään aikataulua se ei ole sopivaa sisällöstä puhumattakaan mutta on aivan selvä niin kuin tässä lausutaan että hallinto oikeuden päätöksen sisältö tulee hyvin paljon vaikuttamaan rahoitusratkaisuihin ja kaivoksen toiminnan tulevaisuuteen jos se on sillä tavalla myönteisempi kuin välipäätös se antaa hyvin paljon voimaa tulevaisuuteen uskoen tosiasia on että jos kaivos suljettaisiin välittömästi nopeallakin liikkeellä niin sen alasajo kestäisi noin kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden ajan on suuri vaara jos vaasan hallinto oikeuden päätös on negatiivisuuteen poikkeava että luonto kylläkin tekee tehtävänsä ja ne vedet tulevat joka tapauksessa tämän kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden aikana sinne vesistöön se on ilmennyt asiantuntijalausunnoista mieluummin hallittu toiminta niin että tällaista vahinkoa ei tule tapahtumaan

siinä ovat ne keskeiset tekijät jotka tässä toiminnassa ovat me olemme päätyneet temin mukaisesti siihen että tämä on niin tärkeä elinkeinonhaara ja työllisyyskysymys suomessa että siihen on syytä satsata ja uskoa lopputulokseen joka

arvoisa puhemies meillä sosialidemokraateilla on tähän lisäta lousarvioon kolme lausumaa joita joita esitämme ensimmäinen niistä liittyy juuri täällä neljäkymmentäviisi minuuttia kestäneessä debatissa esiin

siitä että lisätalousarviossa edelleenkään ei ole lainkaan näitä työllisyysmäärärahojen lisäyksiä tästähän kuten edustaja aalto edellä kertoi meillä on ollut vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa johdonmukainen yhteistyölinja jossa olemme vaatineet ja ja edellyttäneet että tämä asia pitää saada kuntoon ja tulemme muuten jatkamaan tätä niin kauan kuin hallitus toivottavasti jossain vaiheessa ymmärtää että leikkauskierre vain syvenee

vastoin kaikkia lupauksia tehdään lisäleikkauksia ja tehdään lisäleikkauksia heikompiosaisilta oli puhemies hieman ikävää se että kyselytunnilla sekä pääministeri sipilä että että ministeri soini jättivät vastaamatta heille esitettyihin kysymyksiin lupausten pitämisestä koska se on kuitenkin politiikan luottamuskysymys esitettiin sitaatteja minusta on syytä kysyä niiltä joilla valta on esitettiin sitaatteja siitä mitä kansalaisille vaalitoreilla luvataan esimerkiksi soini ja perussuomalaiset sanoivat että kaikkein heikompiosaisilta ei voi ei pidä eikä ole varaa leikata nyt leikataan pääministeri sipilä oli kertonut että näistä etuuksien tasoista ei leikata ja nyt olemme nähneet kehyspäätöksen jossa leikataan muun muassa lapsilisien tasosta työttömien peruspäivärahasta työmarkkinatuesta sairauspäivärahasta vanhempainrahasta kotihoidontuesta kansaneläkkeestä rintamalisästä vammaistuesta ja nämä ovat vastoin sitä mitä puhuttiin ja mitä luvattiin tässä on se mistä olemme haastaneet hallitusta laiminlyömällä työllisyystoimet ollaan leikkauskierteessä jossa hallitus tekee hyvin epäoikeudenmukaisia epäinhimillisiä julmiakin arvovalintoja tulemme jatkamaan tätä keskustelua ja toivomme että hallitus katsoo sinne vaihtoehtobudjettiimme me tulemme myös tekemään vaihtoehtoiset kehyslinjaukset ja jatkamaan tulevina vuosina vaihtoehtobudjettien tekemisiä ja tässä työssä me haluamme olla sitkeitä ja johdonmukaisia

asia liittyy lisätalousarvioon esitämme lausumaa lausumaa jossa edellytämme että metsähallituksen johtamisjärjestelmän uudistaminen on tehtävä niin ettei vesi ja maa alueita siirretä pois julkisten hallintotehtävien taseesta julkisten hallintotehtävien hoitaminen itsenäisesti turvataan eivätkä luonnon monimuotoisuus suojelu retkeily ja virkistysintressit vaarannu ja kolmas vastalauseemme lausuma puhemies liittyy tähän terrafameen mistä täällä myös on paljon käyty keskustelua meidän päätavoitteemme sosialidemokraateilla on se että kaivos voisi jatkaa ja ja tuoda työllisyyttä ja toimia ympäristöystävällisesti ja kannattavasti mutta koska näitä mustia pilviä on siellä taivaalla näkynyt ja huolia osoitettu ja lisärahoitustarpeita tuotu esiin ja muuta niin me emme halua tehdä tätä päätöstä siten että meillä ei ole riittävää varmuutta siitä että että tämä kaivos pystyy toimimaan kannattavalla tavalla tulevaisuudessa eikä loputtomiin valtion lisärahoitustarvetta voi olla olemassa siksi emme esitä hylkyä tälle rahalle meidän mielestämme sen rahan voi myöntää mutta edellytyksenä sille että raha pistetään maksuun tulee olla vielä ulkopuolinen puolueeton selvitys tämän kaivoksen

on tässä yhteydessä välttämätöntä että tehdään tämä ulkopuolinen selvitys uskon että se olisi kaikkien etu ja toivottavasti hallitus myös tähän osaltaan

arvoisa puhemies

enemmän kuin vuosi sitten myös nuorten työttömyys on kasvanut erityisen huolestuttavaa on se että yli kolme kuukautta työttömänä olleita nuoria on enemmän kuin vuosi sitten nuorten kohdalla tiedämme että kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työllistyminen vaikeutuu ja sitä kautta myös syrjäytymisen riski kasvaa huomattavasti erilaisissa aktivointitoimenpiteissä kuten esimerkiksi palkkatuetussa työssä työvoimakoulutuksessa työkokeilussa ja omaehtoisessa opiskelussa oli henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten välityömarkkinoiden tuottamat työllisyyspalvelut ovat keskeinen osa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen palvelujärjestelmää välityömarkkinat tarjoavat työelämäosallisuutta ja avoimelle sektorille tapahtuvia siirtymiä tukevia palveluita sekä palkkatuettuja työpaikkoja välityömarkkinoiden työllisyyspalveluja kritisoidaan usein tehottomuudesta avoimelle sektorille tapahtuvan siirtymisen alhaisen tason johdosta työ ja elinkeinoministeriön käyttämä tehokkuuden mittari eli työllistyminen avoimille työmarkkinoille mahdollisimman vähillä kustannuksilla ei kuitenkaan ole riittävä palvelujen vaikuttavuutta pitää palkkatuettujen työsuhteiden osalta arvioida myös työn ja toimintakyvyn näkökulmasta kaikki pitkäaikaistyöttömät eivät kuntoudu avoimille työmarkkinoille mutta silloin tavoitteena tuleekin olla että ihminen voisi kokea olevansa merkityksellinen osa yhteiskuntaa palkkatuen ansiosta tämä on monelle ihmiselle mahdollista tällaisessa tapauksessa palkkatuki on osa hallitusohjelmassakin mainittua aktivoivaa ja osallistavaa sosiaaliturvaa hallituksen työllisyysmäärärahojen leikkaukset ovat lisänneet eriarvoisuutta kesken alueellisesti painotetaan painotetaan eri ryhmien työllistämistä ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat asetetaan keskenään jopa vastakkain asuinpaikan lisäksi palvelujen saatavuuteen vaikuttaa entistä enemmän se missä vaiheessa vuotta henkilö tulee työllisyyspalvelujen piiriin loppuvuonna resursseja ei ole ja tämä hallitus ei niitä ilmeisesti lisätalousarviossa lisätalousarviossa halua myöntää hallitus on vähentänyt ja edelleen vähentämässä työllisyysmäärärahoja ja tämä on johtanut siihen että työttömyyden hoidossa asiakaskunta on jakautunut niihin joihin tehokkaita toimenpiteitä kohdennetaan ja niihin jotka syrjäytyvät tai minun mielestäni olisi parempi sanoa syrjäytetään pysyvästi työelämästä

erityisesti pitkäaikaistyöttömien elämänhallinnan ja työllistymisen näkökulmasta esimerkiksi lieksassa pohjois karjalassa kokeilussa pystyttiin selkeästi osoittamaan kunnalle ja yhteiskunnalle syntyviä säästöjä ministeri lindström on peräänkuuluttanut näitä tehokkaita ja vaikuttavia työllistämisen malleja ja siksi ihmettelenkin miksi päätöstä kuntakokeilun jatkosta ei ole vieläkään tehty arvoisa puhemies minä jään todella mielenkiinnolla odottamaan ministeri lindströmin ensi viikolla tapahtuvaa kaapista ulos tuloa työllisyysasioissa kuten hän itse äsken kyselytunnilla ilmaisi tämän asian erityisesti odotan kuulevani miten hän aikoo edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja auttamista niin ettemme sysää ihmisiä turhan takia ja pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle ja työmarkkinoiden ulkopuolelle toivottavasti ministeri lindströmin ajattelu pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä ei ole sama kuin perussuomalaisten ryhmän puheenjohtaja sampo terholla viime viikon kyselytunnilla kun hän sanoi että tempputyöllistäminen on turhaa tällä asenteella ei ainakaan tätä asiaa ratkaista

arvoisa herra puhemies nyt keskustelussa oleva valtiovarainvaliokunnan mietintö mietintö lisäbudjetista on erittäin mielenkiintoinen tämä käyty keskustelu sekä nyt että tuossa kyselytunnin aikana mitä oli näitä työllisyyskeskusteluja ja valtiontalouskeskusteluja on erittäin hyvä ja tämä luo pohjaa sille millä suomi lähtee nousuun ensinnäkin tästä terrafamen rahoituksesta voi sanoa kuten tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä sanotaan että ensimmäinen tehtävä tietenkin on nyt annetuilla määrärahoilla varmistaa ympäristön tilanne niin että mitään lisäpilaantumisia ei pääse enää tapahtumaan se on totta että siellä on ongelmia mutta ne on vain hoidettava eivät ongelmat lopu sillä että lähdetään karkuun vaan vastuuta on kannettava tuotanto on nyt siellä kaivoksella käynnistetty täydellä teholla ja nyt kesään asti testataan miten se lähtee toimimaan kuten äsken kuulimme edustaja edustaja suutari sanoi siellä käyneensä ja totesi että siellä viestit ovat hyvin rohkaisevia että kemiallinen että kemiallinen prosessi toimii ja tuottaa tulosta sille että maailmanmarkkinahinnat metalleille ovat nyt mitä me emme tällä hetkellä mahda mitään mutta emme voi senkään varaan rakentaa että jäämme surkuttelemaan ja pelkäämään mitä tässä tapahtuu ja ottamalla lisää velkaa ajamme itsemme yhä suurempaan umpikujaan josta ei sitten enää millään pääse se on tärkeä muistaa se pitää hoitaa tämä terrafamen rahoitus nyt tällä keinoin ja uskoa siihen että tämä asia hoituu hyvään malliin oikeilla toimenpiteillä mutta pikkuisen soisi olevan tässä asiassa tuuriakin että lähtisi tuo talous nousemaan ja metallihinnat nousuun myös

tämä lupabyrokratia odotetaan edelleen vaasan hallinto oikeudesta ympäristölupaa minun mielestäni tämä tapaus osoittaa oikein kouriintuntuvasti sen mihin suomi on mennyt eihän tässä ole enää mitään järkeä ne ovat ihan laillisia päästöjä mitä tulee se on totta että kun tehdään jotakin niin aina syntyy päästöjä kun lapiolla kaivetaan maata siitäkin syntyy päästöjä mutta jos mitään ei saa tehdä ja kaikki luvat seisovat hallinto oikeudessa joka ei välttämättä tuosta kaivostoiminnasta ymmärrä tuon taivaallista niin kyllähän meidän pitää nyt pikku hiljaa tähän maahan saada pikkuisen järkeä niin että lupaprosessit nopeutuvat ja saadaan luvitukset nopeasti ei voi olla niin että vuosi vuosi jälkeen investoinnit seisovat ihmiset ovat työttömyyskortistossa ja oppositio huutaa kurkku suorana kun ei ole töitä missähän se vika sattuisi olemaan juha sipilän hallituksen ohjelmassa on selkeä kanta siihen että byrokratiaa puretaan nopeutetaan näitä prosesseja ja saadaan ihmiset töihin eihän siinäkään ole mitään järkeä että meillä tänä päivänä suomessa ajetaan kivihiiltä tähän maahan ja turpeenottoluvat seisovat hallinto oikeuksissa ja maksetaan ulos rahaa hurjalla vauhdilla kymmenen miljardia energiasta ja osallistumme muun muassa australiassa suuren koralliriutan tuhoamiseen kun sieltä ajetaan tänne kivihiiltä kun omatunto ulkoistetaan niin tällaista sitten jälki on toivoisin että oppositiokin näihin asioihin ottaisi hieman rehellisemmin kantaa kantaa siihen miten nämä asiat oikeasti ovat tietysti jos haluaa ihmisiä pelotella ja hurjia tarinoita kertoa niin sekin onnistuu täältä puhujapöntön paikalta mutta ei siinä kyllä vastuunkannosta samana päivänä kannata puhua arvoisa puhemies sitten vielä lisää hallituksen keinoista millä työllisyyttä parannetaan ja työttömyyttä torjutaan kilpailukyvyn parantaminen olisi se keino pääministeri sipilä on sen tuhat kertaa sanonut

ovat sitä omilla vastuualueillaan vieneet eteenpäin uudistuksia tehdään ja yhteiskuntasopimuksen syntyminen nyt lienee meidän kaikkien toive numero yksi niin että työmarkkinajärjestöt pääsevät sopimaan järkevästä sopimuksesta jolla pääsemme kasvu uralle tässäkin asiassa me olemme tilanteessa jossa d pilleriä ei ole enää käytössä vaan olemme sen itseltämme sulkeneet menemällä euroon nyt me sitten teemme tätä sisäistä devalvaatiota nyt sitten mitataan se selkärangan paikka löytyykö työmarkkinajärjestöiltä vastuunkantoa siinä että tämä homma hoidetaan minä toivon hartaasti että tämä onnistuu tämä yhteiskuntasopimus ja sitä mukaa saamme kasvun nousuun menoja on pakko tietenkin leikata kun menot ovat suuremmat kuin tulot se on itsestäänselvyys työttömyys maksaa meille noin viisi miljardia euroa tänä päivänä se on suurin piirtein se summa minkä otamme vuodessa velkaa

tuossa äskeisen keskustelun aikana todisti sen miten miten edellisellä hallituskaudella tämä homma hoidettiin en ihan noita lukuja ulkoa muistanut mutta pitää ottaa nuo luvut talteen ja haltuun olin hämmästynyt noiden lukujen suuruudesta toivoisin että totuus tässäkin asiassa uskallettaisiin sanoa koska tempuilla tässä tilanteessa emme pääse enää eteenpäin suomi on tilanteessa jossa meidän pitää luoda työpaikkoja se on hallituksen tavoite numero yksi meidän on saatava velkaantuminen taittumaan kuten kyselytunnilla pääministeri sipilä sanoi tällä ohjelmalla kun se viedään läpi menestyksellä olemme ensimmäisessä tavoitteessamme niin että velkaantuminen saadaan taittumaan jo vuonna kaksituhattayhdeksäntoista se on oikeaa politiikkaa jolle haluan antaa kaiken tukeni

arvoisa puhemies olen tässä salissa useasti puhunut työllisyysmäärärahojen puolesta niin ollessani ministeri ollessani oppositiossa kuin ollessani hallituspuolueessa ja teen sen taas jos me katsomme sitä mitä meidän työllisyystilastoissamme tällä hetkellä tapahtuu niin työttömien määrä on yksi mittari ja se on ollut kasvussa mutta vielä tärkeämpi mittari on se miten paljon meillä on nuoria työttömiä miten paljon meillä on pitkäaikaistyöttömiä jos me katsomme tämän vuoden saldoa siis vuosi tästä taaksepäin niin tänä aikana pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut kahdellakymmenellätuhannella hengellä eli heitä on kaksikymmentätuhatta henkeä forssan tai heinolan kokoinen kaupunki sieltä vauvasta vaariin kyse ei ole pienestä luvusta samaan aikaan meillä on työllistettyjä yli neljäkymmentä prosenttia vähemmän meillä on koulutuksessa vähemmän lähes kolmetoista prosenttia vähemmän työvoimapoliittisessa koulutuksessa työllistämistoimia usein syytetään siitä että ne ovat tempputyöllistämistä mutta jos me tässä nyt rinnan vertaamme niin yhtä lailla voi sanoa että tämänhetkiset panostukset tuonne kaivospuolelle ovat tempputyöllistämistä meillä ei ole aavistusta siitä miten tuo homma lähtee eteenpäin siitä huolimatta minusta tuota temppua kannattaa käyttää jos se tuottaa työpaikkoja ja jos se saa tilanteen kuntoon tuolla kaivospuolella

on harmillista että näitä työllistämisrahoja ei tässä nyt ole mutta että palataan asiaan sitten varsinaisen lisäbudjetin yhteydessä en tiedä viittasiko hän siihen että tulee lisää työllisyyttä tukevia toimia vai tuleeko lisää resursseja myös tänne työvoimapolitiikan puolelle koko ajan kun pitkäaikaistyöttömyys kasvaa me samalla synnytämme pidempää rakennetyöttömyyden velkaa jota on aina vaikeampi saada alaspäin sitä on aina helpompi ennalta ehkäistä kuin hoitaa jälkikäteen jos mietitään mitä esimerkiksi tuolla järjestöpuolella ja välityömarkkinoilla tehdään niistä ei välttämättä synny avoimille työmarkkinoille pitkäaikaisia työllistymistuloksia mutta ne tuottavat tähän maahan paljon hyvinvointihyötyä ja ne ehkäisevät syrjäytymistä noilla rahoilla esimerkiksi järjestetään omakotitalkkaritoimintaa joka tulee ikäihmisten kotona asumista siellä tehdään pihatöitä siellä luodaan lumia ja sieltä siirrytään myös yrittäjiksi näille toimialoille kun tuon verkoston kautta on syntynyt oma asiakaskunta nämä toimet ajetaan alas siellä sanotaan tällä hetkellä irti ihmisiä eivätkä ne nouse ylös jos kesäkuussa tai elokuussa tulee lisää rahaa ne ovat mennyttä samaa tehdään vaikkapa sotaveteraanien kotipalvelussa jossa autetaan veteraanien kotona selviämistä heidän läheistensä puolisoidensa kotona selviämistä tällaisia esimerkkejä voisi luetella vaikka kuinka ison pinon meillä on sprn kontti palvelut joissa tehdään kirpparitoimintaa kerätään rahaa kansainväliseen kehitysyhteistyöhön mutta koulutetaan ihmisiä kaupan alalle nämä ovat sellaisia toimintoja jotka nyt ovat suuressa vaarassa ei pelkästään tämän rahan puutteen vuoksi vaan hallituksen tekemien linjausten vuoksi kun rahaa on liian vähän niin on päätetty että yhdistysten toimintaa ei enää tueta työllistämistukien kautta samalla tavalla kuin aikaisemmin mutta kannattaisi nähdä se kaksipuolinen hyvä mikä näissä on

työllistämisresursseja niin itse asiassa se että palkkatukirahat ovat niin minimissänsä on iso leikkaus kuntatalouteen koska meillä on olemassa järjestelmä joka johtaa siihen että jos kunnissa ei riittävästi pystytä aktivoimaan pitkäaikaistyöttömiä niin kunnat maksavat isomman osuuden

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

on tyytyväisyys elämäänsä kokonaisuudessaan heikompaa talouden taantuman myötä yhä useampi nuori uskoo pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien määrän kasvavan tämä on ymmärrettävää sillä juuri nuorten erityispiirteenä on työvoimaan osallistumisen suhdanneherkkyys laskusuhdanteet vaikuttavat erityisen paljon nuorten työllisyyteen selvästi useamman huolenaiheena on se onko tulevaisuudessa ylipäätään itselle töitä tarjolla aivan erityinen huolenaihe ne nuoret joiden toimeentulo on sosiaalipalvelujen varassa varsinkin näille nuorille joilla ei ole vielä työelämän kokemusta palkkatukityö avaa konkreettisia mahdollisuuksia saada palkkaa ylläpitää henkistä hyvinvointia ja fyysistä toimeliaisuutta nuoret saavat kokemusta osallistumisesta yhteenkuuluvuudesta ja työelämän perusteiden hallinnasta tämä kaikki on kiistatta työelämässä tarvittavan kokemuksen hankkimista palkkatuki parantaa myös vastavalmistuneen nuoren pääsyä työhön silloin kun vastavalmistuneen ammattitaito ei aivan riitä tarjolla olevaan työhön palkkatuella voidaan tukea myös oppisopimukseen pääsyä kun tarvitaan tavallista enemmän ohjausta ja mahdollisuudet päästä oppisopimukseen ovat muutoin heikot palkkatuki siis selvästi edistää nuoren mahdollisuuksia päästä eteenpäin vapaille työmarkkinoille tai koulutukseen nuoret ja pitkäaikaistyöttömät eivät ole ainoita palkkatukijärjestelmästä hyötyviä myös yleishyödylliset järjestöt saavat etua palkkatukijärjestelmästä sen avulla kolmannen sektorin toimijat pystyvät tuottamaan palveluita jotka osaltaan täydentävät kuntien palveluita esimerkkinä erityisesti sosiaali ja terveysalan järjestöt näistä voittoa tuottamattomista järjestöistä eivät rahat valu veroparatiiseihin vaan kilahtavat palkasta maksettavina maksettavina verotuloina kuntien ja valtion kassaan kolmannen sektorin järjestöiltä tulleet tuoreet tiedot puhuvat karua kieltään palkkatuet ovat loppuneet jo heti alkuvuonna tukea myönnetään vain valikoiden sen kesto on rajattu kolmeksi tai kuudeksi kuudeksi kuukaudeksi jolloin liian lyhyestä työjaksosta on vain vähän hyötyä tukea myönnetään ainoastaan elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille eikä lainkaan yleishyödyllisille yhdistyksille yksiselitteisesti työllisyysmäärärahoja on aivan liian vähän tarpeeseen nähden ja määrärahoihin pitää saada nopeasti rahoitusta lisäbudjetilla jotta katastrofaaliselta tilanteelta vältytään suurin haaste

paperi joka kertoo pelisäännöistä ja viisi minuuttia

kiitos ei ole enää olin sanomassa sitä että suurin haaste aktiivisen työvoimapolitiikan hoidossa on se että palkkatukimäärärahat vähenevät vuosi vuodelta vastaavasti työnhakijoiden määrä tässä taantumassa kasvaa edelleen jos katsotaan lakia julkisista työvoima ja yrityspalveluista niin lakiin kirjatuilla palkkatukisäädöksillä on hankala toimia tällä pienenevällä määrärahalla laki antaa mahdollisuuden pitkiin palkkatukiin mutta määrärahat

puhemies luultavasti en kuitenkaan käytä tätä kymmenen minuutin kyseenalaista oikeutta vaan vain muutama sana vielä talvivaarasta vaikka sitä jo tuossa aiemmassa puheenvuorossani käsittelin muutaman teeman näkövinkkelistä purkuputki talous ja ympäristöongelmat valtiovarainvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa meille kerrottiin että talvivaaran kaivoksen ylösajo on sujunut hyvin eikä ympäristöongelmia ole ilmennyt kuitenkin samaan hengenvetoon kerrottiin että joulukuussa jouduttiin päästämään puhdistettuja jätevesiä järviin enemmän kuin ympäristölupa sallii kyllä minä kutsuisin tätä ainakin potentiaaliseksi ympäristöongelmaksi ja siihen paremmin toimivaksi tehokkaammaksi mutta kyllä rahanmenokin on paljon nopeampaa mitä oli suunniteltu ja sen vuoksihan tässä lisärahan tarve on tämä ohijuoksutus joka tapahtui johtui siitä että nuasjärven purkuputken lupakäsittely on edelleen kesken vaasan hallinto oikeudessa ja tähän liittyy se ongelma että asiantuntijoiden mukaan suurempi jätevesien lasku olisi haitallista järvelle mutta mikäli lupaa suuremmalle jätevesien päästämiselle toisaalta ei myönnetä ei kaivosta myöskään voida saada kannattavaksi eikä näin ollen ulkopuolista rahoittajaa tule löytymään

mittakaava on mielettömän iso alueella paljon lohkareena ja sepelinä niin aina kun sataa syntyy lisää sulfaattipitoista suolaista vettä joka täytyy puhdistaa ennen kuin sen voi päästää kaivosalueelta pois se mustaliuskekivi siellä jääkauden hionnan jälkeen peruskalliossa ei mihinkään sieltä lähde eikä päästä rikkihappoa

murskataan jakeiksi niin koko ajan sen jokainen pinta siitä rakeesta tätä päästöä aiheuttaa bioliuotus sitten taloudellisena epävarmuutena se on uusi ja epävarma vielä ei voida tietää saadaanko se toimimaan kuulemma nyt ensimmäisten kuukausien perusteella näyttää ihan lupaavalta mutta lopullista vastausta joudumme odottamaan vielä monta vuotta sillä malmin irtoaminenkin kestää viisi vuotta meille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista vaiheessa voisi kassavirta tulla positiiviseksi kun kysyin kuulemisissa sitä onko todennäköistä että tämä on joku keskiarvo vai onko todennäköisempää että tämä kassavirran positiiviseksi muuttuminen siirtyy myöhemmäksi niin kyllä tulkitsin toimivan johdon arvelevan että taitaa mieluummin siirtyä myöhemmäksi kuin ainakaan aikaisemmaksi jotta kaivos voisi muuttua kannattavaksi täytyisi nikkelin hinnannousun lisäksi saada metallipitoisuuksia nostettua ja tuotantokustannuksia laskettua jotta metallipitoisuudet nousisivat tarvitaan lisäinvestointeja bioliuotusprosessin kehittämiseen mikä puolestaan lisää tuotantokustannuksia

aika huonolta näyttää täytyy todeta lopuksi että ollut tärkeä työllistäjä kainuussa vaikean työllisyystilanteen maakunnassa jokainen työpaikka on arvokas nyt kuitenkin kaivoksen toimintaan liittyvät epävarmuustekijät ovat liian suuria että toimintaa kannattaisi enää jatkaa työpaikat eivät onneksi häviä yhdessä yössä hallittu alasajo joka maksaa sen kolmesataa miljoonaa asiantuntijoiden mukaan käytännössä työllistää kaksi viiva kolme vuotta suurin piirtein sen henkilöstömäärän mutta kainuuseen tarvitaan nyt täsmätoimia työllisyyden hoitoon ja on ikävä kyllä keksittävä paljon muuta

herra puhemies vähän jäi äsken viiden minuutin puheenvuoro joka olisi saanut olla kymmenen minuuttia kesken tai asiat kesken talvivaaran osalta vielä en ole elinkeinojaoston jäsen mutta koko valtiovarainvaliokunta kuuli asiantuntijoita ja kieltämättä tässä on sellainen vaikean ratkaisun paikka hallitus on tehnyt omat selvityksensä ja esityksensä että tämä kolmenkymmenenkahdeksan pilkku viiden miljoonan euron määräraha joka tämän vuoden budjettiin on sisällytetty siirretään osakepääomaan ja näin turvataan yhtiön toiminta muutaman kuukauden ajaksi tietysti hallituspuolueen edustajana luotan hallituksen harkintaan ja ja hyväksyn tämän tämän mutta mielenkiinnolla odotan ja varmasti me kaikki odotamme vaasan hallinto oikeuden ratkaisua joka on äärettömän tärkeä tälle kokonaisasialle lisäksi tietysti on syytä seurata nikkelin hintakehitystä jatkuvasti ja toiveita on että se hieman olisi noususuunnassa lähiaikoina tämä menetelmä bioliuotus on on tietysti mielenkiintoinen myös ymmärtäisin että se on erittäin edullinen tapa jos se toimii ja saimme kyllä sellaisen vakuutuksen että se nyt usean auman osalta tällä hetkellä toimii ja on toiminut koko talvenkin ajan jos todellakin nämä kokemukset edelleen ovat hyviä tässä kevään aikana ja jatkoa ajatellen niin niin on viisasta tällä hetkellä odotella tätä vaasan hallinto oikeuden päätöstä ja sitten näitä kokemuksia itse yrityksen toiminnasta tai niin kuin aikaisemmin sanoin niin kyllä perussuomalaiset edellyttävät että hallitus äärettömän huolellisesti ja tarkkaan seuraa ja paneutuu edelleen tähän talvivaaran terrafamen tilanteeseen ja kehitykseen ja arvioi niitä hyvin kylmän rauhallisesti niin kuin valtiovarainvaliokuntakin teki eli hyväksymme tämän mutta olemme kriittisiä ja seuraamme hyvin tarkoin ja edellytämme että selvitykset ovat huolelliset kun jatkopäätöksiä harkitaan arvoisa puhemies tuossa edellisessä puheenvuorossani kävin viime kauden julkisen talouden velkaantumislukuja läpi yksityiskohtaisesti valtion suoran velan kasvu kasvu parikymmentä miljardia kuntien valtion toimenpiteistä aiheutunut velan kasvu viisi miljardia valtion tuottavan varallisuuden myynti kolme pilkku kolme miljardia ja korjausvelan kasvu lähes miljardin verran niin sen lisäksi on otettava vielä se että noin seitsemän vuotta sitten valtion kassassa oli yksitoista miljardia euroa rahaa ja tänä päivänä siellä lienee noin viisi miljardia eli miljardin verran on vuosittain syöty myös kassaa eli tuo kolmekymmentä miljardia on se saldo joka viime vaalikaudella syntyi uutta velkaa julkiseen talouteen ja se on niin hurja että sillä tiellä ei voida jatkaa jo nyt hallitus on tarttunut niihin sopeuttamistoimenpiteillä niiden kohdentamisesta voidaan olla eri mieltä kun on leikattu ja hyväosaiset ovat päässeet liian helpolla me myönnämme sen ja olemme siitä pahoillamme mutta hallituksessa tehdään kompromisseja ja joillakin arvot ovat toisenlaiset kuin

esimerkiksi perussuomalaisilla edellisellä hallituskaudella hallitus kuitenkin eli mielestäni hyvin vastuuttomasti ja tuloksena oli satatuhatta uutta työtöntä jotka nyt edustaja filatov ovat pääosin pitkäaikaistyöttömiä silloin syntyneet työttömät ovat ajautuneet pitkäaikaistyöttömyyteen ja todellakaan eivät teidänkään temppunne olleet kaikilta osin sellaisia että niitä kannattaa jatkaa mutta en väitä että esimerkiksi palkkatuki olisi mitään tempputyöllistämistä se on arvokasta työtä mutta talouden realiteetit on otettava huomioon ja esimerkiksi tulevia sukupolvia ajatellen meidän vastuumme on se että me saamme valtion ja koko julkisen talouden kuntoon terveelle pohjalle sitä kautta työllisyyden paremmaksi ja se turvaa tulevien sukupolvien ja nykyisten nuorten ja opiskelijoitten tulevaisuuden että on työtä jatkossa kun he valmistuvat ovat he minkä ikäisiä tahansa eli tällä tiellä hallitus toimii määrätietoisesti ja ja se on täysin erilaista politiikkaa kuin viime vaalikauden velkapolitiikka tämä on vastuullista sitä on ilo kannattaa siinä mielessä vaikka siinä on kipeitä paikkoja arvoisa puhemies vielä näihin sosialidemokraattien kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista antamiin lupauksiin he ilmoittivat puheenjohtaja valtiovarainministeri rinteen johdolla silloin että elinkeinotuista leikataan neljäsataa miljoonaa opetusministeriön pääluokasta leikataan edellisellä vaalikaudella tehtyjen leikkausten lisäksi kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa joka kohdistetaan toisen asteen koulutukseen raju leikkaus siis sitten oli kohtana työllisyyttä tukevat sosiaaliturvan uudistukset leikkaus kaksisataaviisikymmentä miljoonaa toivoisin edustaja filatovilta avausta tästä mitä

pitää sisällään jota te silloin siis runsas vuosi sitten tämän vaalikauden alussa esititte toteutettavaksi leikkaukseksi sitten te vaaditte hallinto ja ic toimista leikkausta kaksisataaviisikymmentä miljoonaa ja ja heti etupainotteisesti myös soten ja rahoitusuudistusten leikkauksissa kaksisataaviisikymmentä miljoonaa säästöä monien muiden toimenpiteiden ohella odotan että jossakin vaiheessa te selvitätte mitä nämä olisivat

vaalilupauksessanne

edustaja kankaanniemen tämä puheenvuoro nyt kun paikalta se oli pyydetty sai kestää yli viisi minuuttia mutta edustaja kankaanniemi teidän edellinen puheenvuoronne oli meidän listamme mukaan pyydetty ennalta elikkä sen mukaan se olisi viisi minuuttia

arvoisa puhemies

vertasi sitä tuossa telakkateollisuuteen uotilan tuntema ala myös se alasajo jos

miljoonaa ja työllistää sen ajan mutta jos nyt sitä pidetään yllä tietty aika tietysti riippuu siitä vaasasta sen aikaa sitä tuotantoa mitä siitä tulee se kuitenkin tuottaa jotain vaikka miinusmerkkistä mutta se on täysin sata prosenttinen miinus jos se vedetään alas siitä tulee jonkin verran myös valuuttatuloja se on sitä yhteistä hyvää mitä tämä valtakunta tarvitsee ja

no ei enempää siitä valtio velkaantuu liki viisi pilkku viisi lisää tänäkin vuonna ja velkaantuu lisää myös tulevina vuosina aivan liian kauan meillä on lykätty leikkaustoimia mistä kankaanniemi puhui ja todella hyvin toi esille epäkohdat siinä mitä hallitus teki nyt on otettava lusikka kauniiseen käteen ja myönnettävä että sitä suomea jossa mannaa monin paikoin melkeinpä satoi taivaalta ei enää ole

leikkaaminen säästäminen ja niukkuus tekevät kipeää se on ihan selvä mutta tämä maa ei nouse kuin

on vakaa tarkoitus että suomeen tulee tuottavia työpaikkoja tulee investointeja ja ja sitä kautta työpaikat pysyvät ne ovat niitä pysyviä työpaikkoja eivätkä tempputyöllistämistä mitä hyötyä siitä on jos me avannosta toiseen kannamme vettä se ei hyödytä ketään selkä tulee kipeäksi

me tarvitsemme siis investointeja silloin meille tulee kakkua mutta sen perustan pitää olla kunnossa nyt tällä hetkellä on semmoinen tilanne että jopa seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista yrityksistä on lähtökuopissa ne katsovat muualle ja aina kun suomen rajan ylittää se näyttää veroparatiisilta mihin vain suuntaan menee tässä on hyvin suuri ongelma se on saatava kuntoon että se maailmalla liikkuva raha pääoma jota sijoitetaan hallitus yrittää tehdä näitä toimenpiteitä

siinä sitä onkin näistä työpaikoista alkaa tulla se euro kiertämään se ei ole sitä mistä minä olen monta kertaa sanonut että jos minä annan euron kankaanniemelle ja ja hän antaa sen takaisin siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä mutta jos se käy tuolla muualla ja minä saan euron ja kaksikymmentä senttiä niin siitä alkaa tulla ja sillä voi olla oikeata ostovoimaa ja muuta tämmöistä mitä me me täällä tarvitsemme arvoisa puhemies minä kiitän tästä arvoisa

paikaltani arvostan kovasti sitä että edustaja juhantalo puheenvuorossaan arvosti sitä kokemusta jota minulla on on muun muassa telakkateollisuudesta erityisesti siitä muistutan kuitenkin siitä että on totta että sen jälkeen kun itse seitsemäntoista vuotiaana vuonna menin telakalle telakkateollisuudessa on ollut nousuja ja laskuja ja on myös totta että yhteiskunta on telakkateollisuutta tukenut se on tukenut sitä muun muassa finnveran vientitakuiden alusten rakentamisaikaisen rahoituksen takaamisen muodossa se on tukenut sitä eun sallimien telakkatukien sittemmin ympäristötukien ja niin niin edelleen muodossa ja vähän joskus muutoinkin mutta talvivaaraan liittyen tilanne on kuitenkin toisenlainen jos talvivaarassa olisikin kysymys alakohtaisesta suhdannekuopasta kysynnän puuttumisesta tai tuotteiden hintojen tilapäisestä laskusta olisin valmis uskomaan valoisaan tulevaisuuteen ja siihen että toimintaa kannattaa jatkaa vaikka siihen hyvin paljon ja hyvin nopeasti tällä hetkellä menee tappiollisena toimintana veronmaksajien rahaa mutta

maailmantalouteen liittyvät ongelmat laskettaisiin pois niin telakkateollisuuteen verrattuna talvivaaraan jää kaksi suurta riskiä ja ne on myöskin todettu asiantuntijoiden taholta ne riskit ovat ympäristöriskit ja tähän bioliuotusprosessiin liittyvät prosessiriskit ja ikävä kyllä nämä riskit ovat niin suuria että sen vuoksi joudun teollisuuden puolustajana ja ja kaivosteollisuuden puolustajanakin tässä tilanteessa kääntämään peukaloita alaspäin

tähän pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun niin tämä nousu on ikävä kyllä tapahtunut ihan tämän hallituksen aikana ja aina silloin kun työttömyys kasvaa niin riski siihen että pitkäaikaistyöttömyys kasvaa tulee korkeammaksi ja ongelmalliseksi tuo kasvuvauhti on kiihtynyt sen vuoksi että työttömyys on noussut ja samaan aikaan on on leikattu työllistämismäärärahoja ja tästä tämä kipeä yhtälö tulee itse asiassa oecd ja imfkin ovat ihmetelleet sitä miksi suomi leikkaa aktiivista työvoimapolitiikkaa juuri tällaisissa olosuhteissa itse asiassa pyysin puheenvuoron sen vuoksi kun en ole varma pitäisikö kannattaa tänään vai huomenna näitä vastalauseita jotka tähän mietintöön on tehty joten ilmoittaisin tässä että kannatan pääluokkaan kolmekymmentä tehtyä edustaja viitasen vastalauseen yksi mukaista muotoilua ja pääluokkaan kolmekymmentäkaksi edustaja viitasen tekemää vastalauseen yksi mukaista muotoilua sekä yleisperusteluihin edustaja viitasen tekemää vastalausemuotoilua
kiitoksia siitä näyttää siltä että kun tuo sama on mietintöön kirjattu niin huomenna riittää sen esityksen tekeminen mutta hyvä näin

arvoisa puhemies otan itsekin vielä lyhyesti kantaa tähän terrafame group oyn pääomittamiseen kolmellakymmenelläkahdeksalla pilkku viidellä miljoonalla eurolla oma näkökantani yhtiön tulevaisuuden näkymiin on on kriittinen se täytyy tunnustaa mutta on myös muistettava että olemme kaivoksen suhteen puun ja kuoren välissä eikä sen sulkeminenkaan olisi mitenkään halpa ratkaisu eikä välttämättä oikein ympäristöystävällinenkään kuten edustaja juhantalo täällä aiemmin totesi niin valtiovarainvaliokunnan työ ja elinkeinojaoston kuulemisissa saatiin asiantuntijoilta monia erilaisia näkemyksiä mielipiteitä ja kannanottoja jotka olivat toisinaan miltei täysin vastakkaisia muun muassa vesitaseen bioliuotuksen ja nikkelin hintakehityksen suhteen joten talvivaaran tulevaisuutta on lähestulkoon mahdotonta ennustaa kovin tarkasti tulevaisuuteen silti kuten edustaja hakkarainenkin tässä äsken totesi olisi yhtiön saaminen myyntikuntoon myös etu piikki ei voi tietenkään olla auki loputtomiin eikä näitä yhtiön työpaikkojakaan voida pitää yllä hintaan mihin hyvänsä nythän valtiovarainvaliokunta edellyttää mietinnössään sitä että valtio asettaa selvät kriteerit sille milloin kaivoksen sulkeminen olisi toiminnan jatkamista parempi vaihtoehto vaasan hallinto oikeuden päätöksen viivästyminen on vaikeuttanut tilanteen arviointia mutta toivottavasti tuleva päätös tuo tuo lisäselvyyttä kaivoksen tulevaisuuteen olivatpa edessä sitten paremmat toimintaedellytykset tai kaivoksen sulkemiseen johtavat olosuhteet asia ei tosiaankaan ole mitenkään yksiselitteinen ja ymmärrän kyllä hyvin oppositiosta tullutta kritiikkiä

ensimmäiseen käsittelyyn

esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan lisättäväksi maata loustuotteiden markkinajärjestelystä annettuun lakiin naudanliha alan tuotteiden ja eräiden peltokasvien

myytävä tuotteet heille jotka ne ostavat neuvotteluvoiman epätasapaino ilmenee selkeästi maataloustuottajien ja päivittäistavarakaupan sekä maataloustuottajien ja teollisuuden välillä maa ja metsätalousvaliokunta on mietinnössään edellyttänyt että suomessa ryhdyttäisiin valmistelemaan kaupallista lainsäädäntöä joka mahdollistaa tuottajaorganisaatioiden toiminnan nykyistä laajemmin tämä olisikin neuvotteluvoiman ja elinkeinojen rakennemuutoksen näkökulmasta varteenotettava kehityslinja tulevaisuudessa tällä hetkellä suomessa on mahdollista hyväksyä tuottajaorganisaatiot hedelmä ja vihannesalalla ja maitotuotealalla ja sitä tulisikin laajentaa valiokunnan mietinnön mukaisesti tuotantosuunnasta riippumatta alkutuotannon asemaa markkinoilla tulee vahvistaa kaikissa tuotantosuunnissa yksi asia valiokunnassa keskustelimme ja josta haluan erikseen mainita on kaupan kaksoisrooli markkinoinnissa kaksoisroolinsa kautta kauppa on teollisuuden suuntaan sekä ostaja että omien tuotteidensa ja merkkiensä kautta kilpailija tällaisessa tilanteessa kaupat pystyvät hyödyntämään teollisuuden heille antamia tietoja aidoista merkkituotteista omissa halpuutetuissa merkeissään hyödyntäminen tapahtuu siten että teollisuuden kehitettyä uuden brändituotteensa kauppa tekee siitä heti samansuuntaisen kopion ja hakee sille maailmalta halvimman mahdollisen valmistajan kauppa tällä tavoin maksattaa suomalaisella elintarvikeketjulla kaiken tuotekehittelyn sekä kaiken siihen liittyvän riskin ja antaa vielä omalle merkilleen parhaan hyllytilan ja mainospaikan kaupassaan onneksemme markkinoille on tulossa koko ajan toimijoita joiden kautta suomalaiset elintarvikkeet saadaan kuluttajille ohi isojen kauppaketjujen jokainen varmasti tässä salissa ymmärtää että suomalaista ruokaa ja siihen liittyviä työpaikkoja sekä niiden kansantaloudellisia vaikutuksia ei voida turvata ellei elintarvikkeiden tuottaminen tiloilla kannata suomi ei välttämättä pysty kilpailemaan hinnalla millään toimialalla mutta kylläkin ruuan laadulla kuluttajat varmasti hyötyvät hintojen halpuuttamisesta lyhyellä aikavälillä mutta mitä kauemmin hintojen halpuuttaminen jatkuu sitä vaikeampi vaikeampi on maatilojen investoida ja tuoda uusia tuotteita markkinoille tämä varmasti vaikuttaa myös maaseudun työllisyyteen maaseudun kehittämiseen ja maalla elämiseen

tämä asia liippaa niin läheltä meille todella tärkeitä arvoja elintarvikkeiden saantia niiden hintaa elintarviketalouden työllisyyttä ja monia monia muita perusasioita me tiedämme että tällä hetkellä maatalous on melkeinpä historiansa pahimmassa ahdingossa monenkin tuotannonalan osalta ja siksi nämä maa ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisällytetyt edellytykset ovat kyllä nyt vakavasti otettavia on syytä edellyttää perussuomalaisten eduskuntaryhmässäkin on käyty tästä asiasta keskustelua hallitukselta toimenpiteitä kehyspäätöksen yhteydessä jotakin tulikin mutta vielä lisää siihen että meidän oma kansallinen elintarviketaloutemme säilyy tuotanto joka tuottaa raaka aineita jalostukseen ja tälle tuotantoketjulle jakelulle ja kaupalle sekä kuluttajille laadukkaita kotimaisia elintarvikkeita oikeastaan voi sanoa että kotimainen puhdas ruoka on yksi turvallisuustekijä koko kansalle jos kansalla ei ole varsinkaan tällaisessa maassa kuin me elämme pohjoinen melko kylmän ilmanalan maa omaa elintarviketuotantoa koko sitä ketjua niin kansakunta ei ole turvassa siksi tämä asia on poikkeuksellisen tärkeä kiitän maa ja metsätalousvaliokuntaa tästä että se on nostanut nämä asiat tässä yhteydessä esille ja toivon että täällä eduskunnassa voitaisiin käydä maa ja elintarviketaloutta koskeva perusteellisempikin keskustelu jossakin vaiheessa kun meillä maatalouspolitiikka on eu politiikkaa niin täällä liian vähän päästään keskustelemaan tästä todella tärkeästä asiasta ja maatalouden

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies käsittelyssä on siis panostajalainsäädäntö ja sen ajanmukaistaminen perustuslain vaatimukset täyttäväksi kokonaisuudeksi tämä lakiesitys jonka hallitus on antanut selkeyttää säätelyä ja parantaa räjähdystyössä työskentelevien ihmisten turvallisuutta sekä ylipäätään räjäytystyöhön liittyvää yleistäkin turvallisuutta halusin lyhyesti esitellä tämän mietinnön sen vuoksi että valiokunta teki muutaman pykälämuutoksen tähän lakiin valiokunta on tehnyt yksimielisen mietinnön ja pitää tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena tämän lain säätämistä tässä on siis kyse siitä että meillä tähän asti säätely on koostunut panostajalaista ja valtioneuvoston ja sosiaali ja terveysministeriön antamista asetuksista ja hyvin useinhan on niin että osa niistä asioista jotka ennen ovat olleet asetuksissa pyritään nyt siirtämään lain tasolle

ollut määräykset tämän pätevyysasiakirjan saamisen edellytyksistä ja ja myöntävistä viranomaisista sekä siitä koulutuksesta jota vaaditaan jotta voi toimia panostajana ja sitten taas panostajalaissa on perussäännökset siitä siitä miten tämä pätevyysasiakirja panostajalle voidaan saada miten se myönnetään miten sen voimassaolo määräytyy miten se voidaan peruuttaa ja mitkä oikeudet on räjähteiden käsittelyyn ja mikä on meidän panostajarekisterimme

muutoksina niin itse asiassa tässä esityksessä ehdotetaan että tämän pätevyysasiakirjan voimassaoloaika muuttuisi kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen jotta se voimassaoloaika voisi jatkua tarvitaan kertauskurssin suorittaminen ja ajatus on se että silloin näitten kertauskurssien kautta panostajat voisivat saada nykyistä useammin ja säännönmukaisemmin tietoa siitä mitä lainsäädännössä on tapahtunut onko siellä ollut jotakin muutoksia mitä uusia määräyksiä on tullut ja miten turvallinen työskentely ja sen menetelmät ovat kehittyneet mitä muutoksia on tapahtunut räjähdeaineissa ja niiden ominaisuuksissa

tämä uudistus on tarpeellinen itse asiassa koska tässä panostajalaissa ja siihen liittyvässä säätelyssä puututaan henkilön oikeusasemaan on tärkeää että että tämä on säädetty riittävän tarkkarajaisesti varsinkin silloin kun rajoitetaan sitä voiko tuon asiakirjan saada ja miten sitä voidaan jatkaa

kolmannessa momentissa oleva asetuksenantovaltuus koska itse asiassa tuo sama asia hoituu jo yhdennessätoista pykälässä ja sen toisessa momentissa

valiokunta katsoo että rikoslain neljänkymmenenneljän luvun kolmannessatoista pykälässä säädetty vaarallisten aineiden kuljetusrikos on luonteeltaan ja vakavuudeltaan rinnastettavissa niihin rikoksiin

sanotaan tässä panostajalain kolmannessa kohdassa jossa on määritelty se että jos tämä henkilö on tuomittu sakkorangaistukseen rikoslain neljänkymmenenneljän luvun yhdennessätoista pykälässä tarkoitetussa räjähderikoksessa niin silloin lisätään myös tämä kuljetuspuoli tähän tähän listaan mikä laissa on ja sitten viidennessätoista pykälässä on kyse pätevyysasiakirjan peruuttamisesta tässä perustuslakivaliokunta on itse asiassa elinkeinotoiminnan säätelyn yhteydessä vakiintuneesti katsonut siten että jos lupa peruutetaan niin silloin yksilön oikeusasemaan puututaan tiukemmin kuin esimerkiksi silloin jos lupaa ei alun perin saakaan ja sen vuoksi valiokunta ehdottaa toisen momentin täydentämistä siten että panostajan pätevyysasiakirja voidaan peruuttaa jos panostaja ei olosuhteissa tapahtuneiden olennaisten muutosten vuoksi enää täytä myöntämisen edellytyksiä tai jos panostaja on olennaisesti rikkonut kohdassa mainittuja lakeja tai niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä eli kolme ei ehkä ihan pelkästään teknistä muutosta mutta tämmöistä täsmentävää muutosta valiokunta tähän lakiin teki mutta muutoin se on hyväksytty yksimielisesti

arvoisa puhemies otin kantaa jo aikaisemmin lähetekeskustelussa tähän esitykseen

ihan omasta kokemuksesta tällainen maa on esimerkiksi venäjä tiedonsaannin tärkeys henkilön entisyydestä korostuu kuitenkin mielestäni erityisesti nyt kun turvapaikanhakijoita tulee suomeen entistä enemmän heillä voi olla hyvinkin paljon kokemusta räjähdysaineiden käsittelystä ja töissä saatu koulutus ja he haluaisivat jatkaa ammattiaan suomessa on selvää että mikäli heidät katsotaan työhön sopivaksi heidän on saatava työhön sama koulutus kuin muidenkin mutta millä pystymme varmistamaan että he ovat ammattiin sopivia entisyyden perusteella miten heidän aikaisempi syyllistymisensä esimerkiksi huumausainerikoksiin saadaan selvitetyksi panostajalain

kertoo panostajalta edellytettävästä käyttäytymisestä pykälä kertoo tarkasti sopimusvaatimuksista milloin on sopiva tai sopimaton toimimaan panostajana työskentelemään räjähteiden kanssa tai pitämään niitä edes hallussaan pykälä on erittäin selvä ja rikkomus todettavissa silloin kun se on tehty suomessa tai eu maassa mutta ei silloin kun teko tehdään eun ulkopuolella pidän hyvänä myös sitä että valiokunta otti kantaa vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen tämä rikos tulee myös lisätä tämän seitsemännen pykälän luetteloon vaikka ei olisi kyseessä räjähdysaineisiin liittyvä vaarallisten aineiden kuljetusrikos euroopan unionissa ei ole panostajien pätevyysvaatimuksia koskevaa yhtenäistä lainsäädäntöä suomen lainsäädäntö poikkeaakin oleellisesti tietyiltä osin muiden eu maiden lainsäädännöstä suomessa panostajaluokat on jaettu käytettävien räjähdemäärien ja räjähdyspaikan perusteella monessa muussa eu maassa pätevyysluokat on jaettu räjähteiden käyttöyhteyden ja tehtäväkentän mukaan lainsäädännön eroilla on merkitystä esimerkiksi työvoiman liikkuvuuden kannalta erityisesti nyt kun maahanmuutto on euroopassakin suurimmillaan monessa eurooppalaisessa maassa panostajan koulutus annetaan sen mukaan missä työtä tehdään onko työ maan alla vai maan päällä en nähnyt nähnyt esityksessä tai mietinnössä mitään mainintaa eun ulkopuolella annettavasta räjähdysainekoulutuksesta suomessa aluehallintovirasto voi myös erityisistä syistä yksittäistapauksessa myöntää ulkomailla panostajaksi pätevöityneelle oikeuden toimia panostajana vaikka tällä ei olisi panostajalain kymmenennen momentissa tarkoitettuja koulutus ja työkokemusvaatimuksia sinänsä aikaisemmalla koulutuksella ei ole paljon merkitystä koska suomessa panostajaksi pääsee ideaalitilanteessa vain panostajaksi sopiva riittävän koulutuksen saanut ja räjähteiden kanssa työskentelemään sopiva henkilö jonka entisyys on varmistettu

räjähdystyöstä pitää ymmärtää että se on ankaran vastuun alaista toimintaa ja edellyttää tekijöiltään erityistä huolellisuutta huolimattomuus panostajan työssä voi aiheuttaa vakavaa terveyden ja hengen vaaraa kaikille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille mielestäni panostajaksi ei pidä päästää henkilöä jonka rikostaustoja ei pystytä varmuudella toteamaan olipa hän suomalainen tai ulkomaalainen henkilö arvoisa puhemies tällä hetkelläkin räjähdysaineita on kateissa tuhansia kiloja suomessa on tapana pistää louhintatyömaiden räjähteet palosuojattuun peltikoppiin ja häkki sen ympärille näin kaikki näkevät missä räjähteitä säilytetään lukot ovat yleensä keveitä riippulukkoja jotka saadaan auki hetkessä räjähteiden turvalliseen varastointiin tulisi työmailla kiinnittää entistä enemmän huomiota

pitkittää ihan lyhyesti vain me kävimme kyllä tätä problematiikkaa läpi valiokunnassa ja sen tiedon perusteella minkä saimme sekä sisäministeriön että poliisiviranomaisten

ratkaisuun mikä tässä laissa on itse asiassa nämä tahot asiantuntijoina pitivät tätä selvitystä riittävänä

seitsemäs asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö yksi asian käsittely keskeytettiin perjantaina ensimmäinen neljättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä